päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon

puhemies talouden tasapainottamisessa on kyse kolmesta asiasta työllisyyden kasvusta menojen säästämisestä ja tulojen turvaamisesta sekä tietenkin tietyistä rakenteellisista uudistuksista jotka liittyvät näihin mutta harmaa talous syö epäreilusti tulopohjaamme se heikentää rehellisten toimijoiden kilpailukykyä ja mahdollisuuksia arvoisa pääministeri eilen me keskustelimme täällä hallituksen tekemistä säästöistä epäreiluistakin säästöistä jotka kohdistuvat muun muassa eläkkeensaajiin ja synnyttävät lisää köyhyyttä tänään minä kysyn teiltä miksi teille eivät kelpaa oikeudenmukaiset säästöt sellaiset säästöt joita voitaisiin saada tehostetun harmaan talouden torjunnan kautta miksi on luovuttu harmaan talouden torjuntaohjelmasta

puhemies hallitus ei missään tapauksessa ole luopunut harmaan talouden torjunnasta hallitus on päättänyt koota yhteen kaikki ne toimet ja ja tarkistaa että nämä toimet ovat riittäviä jos puhemiehelle sopii niin sisäministeri voisi kertoa tarkemmin näistä toimista mitä ollaan tekemässä harmaan talouden tiivistämiseksi

arvoisa puhemies kuten pääministeri totesi niin hallitus ei ole luopumassa harmaan talouden torjunnasta eikä myöskään tästä erillisprojektista jo budjettiin on siis erillisrahoitusta normaalibudjetissa olevan päälle lisätty tämän vuoden tapaan oikeusministeriölle oikeuslaitokselle ja verohallinnolle

tällä hetkellä tehdään töitä poliisilta puuttuvan kuuden pilkku neljän miljoonan euron erillisrahoituksen kuromiseksi umpeen tämä tarkoittaa että kun meillä on tällä hetkellä on noin yhdeksänkymmentä miestä ja naista tekemässä talousrikostorjuntaa harmaan talouden vastaista työtä niin meillä pystytään noin puolet heistä työllistämään mutta me teemme töitä sisäisten siirtojen siis rahansiirtojen kanssa että saadaan resursoitua lisää plus meillä on vielä kesken budjettiprosessi täydentävän budjettiesityksen osalta eli minä uskon että me pääsemme tässä ihan hyvään kokonaisuuteen ja pystymme resursoimaan ja turvaamaan harmaan talouden ja talousrikosten tutkinnan

herra pääministeri tämä sisäministerin toive oli mukavaa kuultavaa koska itse asiassa valiokunnissa asiantuntijat ovat kyllä kertoneet vähän toisenlaista viestiä siellä on kerrottu siitä miten poliisi tulli raja työsuojelu ovat menettämässä niitä resursseja joilla harmaaseen talouteen ollaan oltu puuttumassa ja esimerkiksi se mihin nyt käsittääkseni ei vielä ole rahoitusta löytynyt liittyy poliisin talousrikoksien torjuntaan jossa tällä harmaan talouden erillispanostuksella on saatu kahdenkymmenen prosentin lisähyöty talousrikosten torjuntaan ja kyse on miljoonista miljoonista kymmenistä miljoonista euroista mutta kysyisin teiltä sitä kun nämä pienet panostukset voivat tuoda lisähyötyä harmaan talouden torjuntaan oletteko te valmis laittamaan liikkeelle ohjelman joka kerää nämä pienet panostukset eri hallinnonaloilta ja turvaa ne budjetin täydennysesityksissä ennen kuin tämä eduskunta budjetin käsittelyn lopettaa

niin kuin sisäministeri tuossa kertoi teemme nyt selvityksen siitä mitä puutteita meillä eri hallinnon aloilla on tämän asian korjaamiseksi ja jos siellä on selviä resurssipuutteita niin niihin sitten puutumme asianmukaisella tavalla mutta ensin teemme tämän tämän selvityksen jossa kootaan kaikki yhteen harmaan talouden torjunta on

arvoisa puhemies on selvää että tavallinen kansalainen joutuu maksamaan tällaisten erilaisten veropakolaisten maksamatta jättämät verot kun te armahdatte näitä veropakolaisia ja kun mietitään myöskin tavallista kansalaista taikka pientä yrittäjää jolla jää lasku taikka vero maksamatta niin sitä kyllä peritään ja karhutaan ulosoton uhalla ja korkojen kera kuinka te kehtaatte vapauttaa erilaiset rötösherrat vastuusta

arvoisa puhemies valtiovarainministeri ei ole paikalla mutta tämä tämä ehdotus on nyt eduskunnan käsittelyssä asianmukaisessa käsittelyssä ja jos ehdotuksessa on puutteita eduskuntakäsittelyssä siihen on mahdollisuus sitten puuttua sen takia sen takia se on on nyt valiokunnissa käsittelyssä ja esimerkiksi asiaan voi liittyä myöskin perustuslaillisia

arvoisa puhemies tulee semmoinen olo kuitenkin että harmaan talouden torjunta ei ole hallituksen kärkihankkeita kuten viime hallituskaudella oli panostettiin rahallisesti paljon resursseja lisättiin laadittiin yli neljännenkymmenennen kohdan harmaan talouden torjuntaohjelma oppositio silloin arvosti hallituksen jämäkkää työtä tässä asiassa on erittäin tärkeätä että me ryhdymme torjumaan harmaata taloutta että se ei rehota ja veropohja ei murene ja että rehelliset yrittäjät pärjäävät tässä maassa sitä meidän pitää tukea sdp on laatinut kahdennenkymmenennen kohdan harmaan talouden torjuntaohjelman ja se on varmaan kaikkien käytettävissä toivon että hallitus laatii konkreettisen ohjelman harmaan talouden torjunnasta ja me voimme mielellämme tarjota niitä tavoitteita joita me olemme tähän vakavaan asiaan

sipilä löysi kysymyksen

erittäin tärkeää tässä on se että toiminnat ovat pitkävaikutteisia ja torjuntaohjelmasta on varmaan saatu tuloksia mitä pitää muuttaa lainsäädännössä taikka toiminnoissa tai käytännössä jotta talousrikokset ovat vaikeampia tehdä jotta niitä pystytään ennalta estämään kysyn sisäministeriltä onko tässä asiassa saatu sillä lailla tuloksia joita voidaan nyt hyödyntää ettei pelkästään rikostutkinnalla saada vaan pystytään myöskin ennalta estämään

nyt pitää kyllä aloittaa toteamalla että oli hyvä kysymys eli eli näin vakavasti ottaen meillä on huippuammattilaisia tekemässä talousrikostutkintaa harmaan talouden torjuntaa ja työtä kehitetään koko ajan haluan myöskin kiittää ministeri ihalaisen hyvää kysymystä ja kommenttia ja todeta sen että edellinen hallitus teki erinomaista työtä me kehitämme tätä normaaliin tapaan ja pyrimme nyt turvaamaan kaikin tavoin sen tärkeän resurssin mitä tähän työhön tarvitaan ja normaalitavalla lainsäädäntöä ja toimintatapoja kehittämällä haemme uusia keinoja harmaan talouden ja ja talousrikollisuuden kitkemiseksi

hallintarekisteriesitystä on epäilty siitä että siinä pystyy piilottamaan kotimaisen omistajan todellisen omistajan näiden hallintarekistereiden kätköön tästä on hyvin nopea lausuntokierros nyt viranomaisille viranomaiset ovat olleet siitä huolissaan tehokkaan katumisen lakiesitys on eduskunnassa käsittelyssä monet oikeusoppineet ovat kritisoineet sitä että siinä annetaan syytesuoja ihmisille jotka ovat voineet tehdä suuriakin törkeitäkin veropetoksia samalla kun automaattinen tietojenvaihto vuoden kuluessa tuomassa yhä enemmän näitä kätkettyjä rahoja joka tapauksessa valtion tietoon onko hallitus miettinyt sitä minkälainen kuva kansalaisille tulee tästä teidän harmaan talouden vastaisesta linjastanne kun on aika aika tällaisia löysiä lakiehdotuksia heitelty ilmaan miten näette avoimuuden tässä että ihmiset voivat vaikuttaa ja osallistua keskusteluun asioista onko avoimuus ja harmaan talouden torjunta teille tärkeä arvo aina

arvoisa puhemies tähän kysymykseen on helppo vastata tämä on tärkeä arvo tälle hallitukselle esimerkiksi hallintarekisteriasiassa lähtökohta on se että avoimuuden tulee kasvaa ja tässä viitataan niihin lausuntoihin mitä virkamiehet ja eri viranomaiset ovat antaneet edellisen kauden ehdotuksesta sitä on muutettu nyt avoimempaan suuntaan ja nyt on otettu lausuntokierros vielä vielä uudelleen ja jos jos sieltä tulee vielä sitä viestiä että tämä ei viekään avoimempaan suuntaan niin silloin esitystä pitää muuttaa sehän on selvä asia että

te ole ollenkaan huolestuneita siitä että tämä tehokas katuminen johtaa moraalikatoon kun ne joilla rahaa ihan piilottaa asti vapautetaan vastuusta tilannettahan voisi verrata semmoiseen tapaukseen että jos pankkiryöstäjä ryöstää pankin pakenee rikospaikalta ja poliisi alkaa saavuttaa pakoautoa niin tämä ryöstäjä pysähtyy kävelee poliisimiehen tykö sanoo että tunnustan teon mutta kadun valtavasti ja poliisimies sanoo että sinut vapautetaan vastuusta mutta saat vielä pitää ryöstösaaliinkin

arvoisa puhemies tämä tehokkaan katumisen eteenpäinvieminen perustuu edellisen kauden valtiovarainvaliokunnan mietintöön josta josta tämä tämä on lähtenyt liikkeelle kyllä vastaamme ja siinä lähtökohtana on ollut se että se voisi tuoda ja tässä tämä tehokas katuja maksaa kaikki veronkorotukset ja niin edespäin mutta niin kuin edelliseen kysymykseen vastasin tähän sisältyy monenlaisia muita kysymyksiä jotka nostitte esille ja nämä huolellisessa valiokuntakäsittelyssä käydään läpi tämä ei ole todellakaan hallituksen kärkihankkeita ei sinnepäinkään

kaikki että resurssit ovat niukat tässä vaikuttaa vähän siltä että ollaan ikään kuin tästä varsinaisesta ohjelmasta ujuttamassa sinne normaalitoimintoihin harmaan talouden torjuntaa me tiedämme että siinä käy herkästi huonosti ne tehtävät joihin on laitettu erityisrahaa ja joissa on saatu erityistuloksia eivät herkästi implementoidu sinne normaaliin toimintaan sen vuoksi on äärimmäisen tärkeää että on olemassa joku ohjelma joka ohjaa resurssien käyttöä mutta voidaan saada tulosta myös ilman lisäresurssia kysyisinkin esimerkiksi työsuojelusta vastaavalta ministeriltä kun meidän työsuojelutarkastajamme tällä hetkellä ovat sidotut tiettyihin alueisiin ja he eivät voi tuon rajan yli tarkistaa tai on tarkastajia jotka eivät voi tarkistaa niitä asioita jotka tällä hetkellä kuuluvat osin esimerkiksi poliisille tai verovirkailijalle jos lainsäädäntöä muutettaisiin ja täältä haettaisiin synergiaetua niin voitteko luvata että tuotte tällaisen

kyllä kyllä voisin näin hyvinkin nähdä kyllähän tämä on ilman muuta useiden eri hallinnonalojen yhteinen yhteinen työ ja yhteinen tavoite täytyy olla että että me pääsemme niihin toivottuihin lopputuloksiin kyllä otan tämän viestin erittäin vakavasti ja ilman muuta katsotaan miten se olisi mahdollista toteuttaa

seuraava kysymys edustaja yanar
arvoisa rouva puhemies me kävimme viime viikolla keskustelua tässä tässä salissa rasismista ja äärioikeistosta tämä on toki hyvä askel eteenpäin me olemme koko kesän puhuneet näistä asioista ja se että se tuli tänne salille on hyvä asia jotta asia ei jäisi ilmaan ja pelkän keskustelun tasolle

arvoisa puhemies jyväskylän tapahtumat kesällä olivat järkyttäviä ja täysin tuomittavia jo heti sen jälkeen teimme päätöksen siitä että ääriliikkeiden valvontaa suomessa lisättiin ja tätä on pidetty yllä mitä lainsäädännöllisesti voidaan tehdä päällimmäisenä se että voidaanko väkivaltaisten ja väkivaltaa käyttävien ääriliikkeiden toiminta kieltää ja kriminalisoida siihen me odotamme jyväskylän tapahtumien oikeusprosessin päätöstä ja siinä yhteydessä tehtävää harkintaa sen jälkeen teemme päätöksiä lainsäädännön osalta

arvoisa rouva puhemies muistutan että väkivallan kitkeminen ja turvallisuuden parantaminen on sisäministeriön toki suurimpia tehtäviä olisin kysynyt

millaisia hankkeita teillä sisäministeriössä on joilla

tällaisten ryhmien

arvoisa puhemies eiköhän se ole niin että kaikkein tärkein tehtävä on meidän yhteinen ja se on että me estämme eriarvoistumiskehitystä suomessa estämme syrjäytymisen kasvua panostamme nuorisotyöhön ja nuoriin ja se että me vähennämme vähennämme ja pienennämme niitä syitä miksi jotkut lähtevät ääriliikkeisiin mukaan ja lähtevät sellaiseen toimintaan jota ei voi hyväksyä ja joka on jopa lainvastaista ennaltaehkäisevää työtä voi ja pitää tehdä monilla näillä rintamilla sitten taas viranomaispuolella on kyllä ääriliikkeiden ja sitten niiden henkilöiden jotka ovat ovat lähdössä väärälle polulle kohtaaminen ja palauttaminen viranomaisten laajalla yhteistyöllä takaisin oikealle polulle äärettömän tärkeää tätä työtä poliisi yhdessä muiden viranomaisten kanssa tekee tällä hetkellä ja uusia toimintoja kehitetään se on ollut sen verran hyvä toimintamalli että sitä on käyty katsomassa

arvoisa rouva puhemies kiitos kysymyksestä ja kiitos vielä erityisen paljon viime viikon keskustelusta uskon että keskustelu tulee tarpeeseen ja siinä vaiheessa kun yläasteikäinen poika tulee kiittämään eduskunnassa käydystä keskustelusta niin uskon että myös me kansanedustajat olemme oikealla tiellä tarvitsemme rakentavaa keskustelua mutta tietenkin myös avoimuutta ja ja ennen kaikkea vuoropuhelua näissä kysymyksissä mutta toki kuten tässä tuli esiin pelkkä keskustelu ei riitä siltä osin vielä kerran haluan kysyä hallituksen tahtotilaa puuttua näihin ääriliikkeisiin tietenkin rasismiin samanaikaisesti mutta myöskin

ääriliikkeiden riskiarviota eli kysyn vielä kerran ministeri orvolta onko

päivitettiin muun muassa heti jyväskylän tapahtumien jälkeen kuten kerroin suojelupoliisi ja paikallispoliisi ovat tehostaneet ääriliikkeiden valvontaa suomessa me me teemme tätä riskiarviota koko ajan ja toimintaa mitoitetaan sen mukaisesti on aivan välttämätöntä että seuraamista tehdään varsinkin kun me voimme nähdä että tämän hetken suomalainen yhteiskunta oireilee ja ääri ilmiöt ovat nostamassa päätään edelleen haluan sanoa että näissä ääriliikkeissä poliittisissa sellaisissa on on kuitenkin vain joitakin satoja henkilöitä se ei tee sitä yhtään sen vähemmän tuomittavaksi se toiminta on täysin tuomittavaa mutta rauhoittavana viestinä se että pieni joukko mutta sitäkin äänekkäämpi ja sitäkin vaarallisempi tätä valvontaa seurataan se vielä mitä me voimme tehdä on yhdessä tekemistä suomalaisen kansalaisyhteiskunnan pitää vastata tähän haasteeseen yksittäisten yksittäisten kansalaisten järjestöjen työpaikkojen yritysten ja viranomaisten yhdessä pitää tehdä kaikkensa

rasistinen rikollisuus on äärimmäisen vastenmielistä tämä on täysin selvä sitä vastaan täytyy toimia se täytyy tukahduttaa tässä suhteessa taistelussa emme voi hyväksyä perääntymistä emme antautumista emme kompromisseja emmekä minkäänlaisia minkäänlaisia myönnytyksiä kun kun me tutkimme tätä ilmiötä meillä käsittääkseni on tästä rasistisesta rikollisuudesta kohtuullisen erilaisia tilastoja tilastoja haluaisin tietää lisää niistä onko meillä tietoa millaiset kansanosat tai ryhmät helpommin altistuvat sekä uhreina että tekijöinä rasistiselle rikollisuudelle miten esimerkiksi suomen kansalaiset tai maahanmuuttajat suhteutuvat näissä tilastoissa uhreina tai rikollisina tapahtuuko myös ehkä sellaista että maahanmuuttajaryhmät keskenään syyllistyvät rasistiseen rikollisuuteen tai onko muita tällaisia mielenkiintoisia ja ja tärkeitä tietoja että me osaamme reagoida ääriliikkeiden lisäksi tähän

erittäin haastava kysymys sanoisin niin että jos pyritään yksityiskohtaisesti vastaamaan niin voisimme palata tähän asiaan ja analysoida tätä kunnolla yleinen käsitys on se että on vaikea tehdä ainakaan merkittäviä eroja eri kansanryhmien osalta tai kantaväestön ja maahanmuuttajien välillä mutta me palaamme tähän kysymykseen tällä hetkellä

kansalaiset kantavat murhetta siitä miten kasvava maahanmuutto vaikuttaa yleiseen turvallisuustilanteeseen minusta tilanne on kohtuullisen hyvin suomalaisten turvallisuusviranomaisten hallussa meillä on tietenkin suuria vaikeuksia järjestyksen ja turvallisuudentunteen ylläpitämisessä varsinkin uusilla vastaanottokeskuspaikkakunnilla mutta siellä missä ne ovat toimineet pidempään nämä uhkatekijät on todettu hieman ylimitoitetuiksi mutta kun aikaa on vähän niin palaamme tähän kysymykseen

oikeastaan jatkaa omalla kysymykselläni edellisen edustajan nimittäin viime kaudella tehtiin ihmisoikeusselonteko joka nostaa neljä eri tarkastelukohdetta ja yksi niistä on eri kulttuuritaustoja omaavat nuoret ja nimenomaan sen takia että he kokevat muuta väestöä enemmän syrjintää eli siinä meillä on ainakin yksi konkreettinen työkalu tämä on tärkeä muistutus myöskin siitä että se rasismikeskustelu oli hyvä mutta täytyy muistaa että rasismi ei ole irrallinen osa tätä yhteiskuntaa vaan se on rakenteissa se on ilmiö jolla on pitkä historia sillä on pitkä historia kansallisella tasolla ja sen juuret ulottuvat myöskin tähän päivään se on valtaa se on alistamista se on eriarvoisuutta sen takia on tärkeä myös kysyä hallitukselta minkälaisiin konkreettisiin toimiin lainsäädännöllisesti ja muuten hallitus aikoo ryhtyä rasismin kitkemiseksi suomalaisesta yhteiskunnasta joka tasolla

kuka ministereistä tarttuu nyt tähän ministeri orpo

arvoisa puhemies laaja kysymys että millaisiin kaikkiin toimiin hallitus ryhtyy lainsäädännöllisesti rasismin kitkemiseksi minusta tämä on asenteissa ja se ei ei välttämättä lainsäädännöllä ratkea rasismi on täysin tuomittavaa se ei kuulu tähän yhteiskuntaan

rasismista me pääsemme eroon ainoastaan sillä että me vaikutamme ihmisten asenteisiin lisäämme tietoa erilaisista kulttuureista erilaisista tavoista ja käymme avointa keskustelua tämän päivän maailmassa minusta se on kaikkein parasta työtä mitä niin hallitus kuin oppositio kansanedustajat ja kansalaisjärjestöt voivat tehdä
ministeri grahn laasonen täydentää

jolla pystymme kitkemään ja torjumaan rasismia lähdemme siitä että jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen kouluympäristöön ja että koulussa luodaan sellaista pohjaa joka rakentaa osaltaan rasismivapaata yhteiskuntaa uusissa opetussuunnitelmien perusteissa tämä näkyy jo ihan siinä koulumaailman arvopohjassa ja uudet opetussuunnitelmat saadaan käyttöön ensi syksynä tietenkään tämä ei ole millään tavalla uusi asia koulumaailmassa työtä on tehty jo pitkään sen lisäksi omassa salkussani on muun muassa kulttuuriasiat ja siellä pyrimme siihen että voimme myöskin tukea toimijoita jotka tekevät tätä tärkeää työtä nyt kun suomessa on tilanne se että meillä pakolaisten turvapaikanhakijoiden määrä on niin olemme kulttuuripuolella myöskin ensi vuodelle lisäämässä monikulttuurisuustyöhön määrärahoja

seuraava kysymys edustaja kontula
arvoisa puhemies valtioneuvoston yleisistunto on tänään kuitannut esityksen subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaamisesta se tarkoittaa että jatkossa sellaisilla lapsilla joiden vanhempi syystä tai toisesta on kotona olisi oikeus vain kahteenkymmeneen tuntiin varhaiskasvatusta viikossa kuten hallituksessakin varmaan tiedetään meidän päivähoitojärjestelmällä on paitsi hoito ja varhaiskasvatus myös lastensuojelutehtävä ja näiden lastensuojelun suojaavien rutiinien merkitys siellä päiväkodissa korostuu erityisesti silloin kun kotona on muutostilanne potentiaalinen kriisitilanne menossa no nyt hallitus on luomassa systeemiä jossa nimenomaan silloin kun kotona asiat muuttuvat samanaikaisesti toteutetaan siellä päiväkodissa isoja muutoksia lapsen elämään tämä on täysin päinvastainen suunta kuin kaikkialla muualla meillä lastensuojelussa ja useat asiantuntijat ovat olleet sitä mieltä että yhdessä ryhmäkokojen kasvattamisen kanssa tämä tulee merkittävästi heikentämään suomalaisen päivähoidon tasoa

arvoisa puhemies suomen vaikeasta taloustilanteesta johtuen olemme tänään antaneet hallituksen esityksen varhaiskasvatuslain muuttamisesta ja se sisältää kaksikymmentä tuntia oikeutta laadukkaaseen pedagogisesti mietittyyn varhaiskasvatukseen jokaiselle lapselle

myöskin yhdessä sen kanssa että tehdään varhaiskasvatuksen perusteita opetushallituksessa ensimmäistä kertaa ja meillä on tehty iso työ siinä että varhaiskasvatuksen laatua on kehitetty ja kehitetään edelleen ennen kaikkea sen pitkän työn mitä on tehty varhaiskasvatuksen kehittämiseksi tämän uudistuksen jälkeenkin sen haluan sanoa tähän kun kiinnititte huomiota lastensuojeluun ja ja vaikeassa asemassa oleviin perheisiin siksi pidän äärimmäisen tärkeänä että tämän uudistuksen yhteydessä sinne lakiin on kirjattu se että silloin kun on lapsen edun mukaista kun lapsen kehitys ja kasvu tai perheen olosuhteet sitä vaativat

arvoisa puhemies on aika epärealistista odottaa että ne perheet joissa olisi eniten hyötyä ennakoivasta lastensuojelusta lähtevät anomaan ja erikseen perustelemaan perheensä vaikeaa tilannetta viranomaisille sen paikan saadakseen ainakaan siinä mittakaavassa kuin tarvetta olisi jatkossa päätös hoitoajasta muutenkin tehtäisiin esityksen mukaan perheen säännöllisen elämäntilanteen perusteella mutta aika monessa suomalaisessa lapsiperheessä on tällä hetkellä sellainen tilanne että mitään säännöllistä tilannetta ei ole vaan jommankumman vanhemman työmarkkina status muuttuu monta kertaa vuodessa pääministeri sipilä te olette puhunut paljon normitalkoista nyt kuitenkin suomeen ollaan luomassa kyttäysmekanismi jolla edellytetään kaikilta pienlapsiperheiltä raportointia työmarkkinastatuksesta monta kertaa vuodessa ja erikseen vielä byrokraattista anomusta sellaisessa tilanteessa jossa perheessä on jotain erityisiä ongelmia jotka vaativat lastensuojelutoimia näin luki siinä esityksessä joka tänään jätettiin

arvoisa puhemies nämä huolet mitä edustaja kontula esitti on otettu tässä lainvalmistelussa hyvin huomioon ja nimenomaan emme ole halunneet rakentaa byrokraattista järjestelmää tai vaatia jotain kyttäämistä vaan kaikki tämä perustuu siihen ihan normaaliin perheiden ja päivähoidon tarjoajien varhaiskasvatuksen tarjoajien väliseen hyvin arkiseen ja jokapäiväiseenkin yhteydenpitoon

elämäntilanteensa muuttuu itsekin kaksivuotiaan tytön äitinä näen että tilanteet siellä päiväkodissa ovat ihan jokapäiväisiä että sitä keskustelua käydään ja me toivomme että tulevaisuudessa sitä keskustelua käytäisiin vielä enemmän uusi varhaiskasvatuslaki joka meillä nyt on luotu ensimmäinen kahdeksatta tullut voimaan

arvoisa puhemies minun mielestäni tässä on paljon ongelmakohtia mutta yksi asia joka tulee aiheuttamaan suuria ongelmia ja haasteita ihan käytännön on se että lapsella on oikeus jäädä samaan hoitopaikkaan tämä tarkoittaa sitä että samassa ryhmässä tulee olemaan sekä niitä lapsia joilla on oikeus kokopäivähoitoon että

missä on eri ryhmät niille lapsille joilla on sitten tämä rajoitettu oikeus varhaiskasvatukseen tämä tulee käytännössä johtamaan siihen että ryhmät tulevat olemaan tosi isoja ja varsinkin kun otetaan huomioon nämä joustot mitä on olemassa

puhemies pidimme myös lainvalmistelussa tärkeänä sitä että lasten päiväkotipaikka ei koko ajan muutu vaan että siinä arjessa on vakautta sen johdosta teimme lakiin sellaisen kirjauksen jonka mukaan lapsella ja sillä perheellä on oikeus siihen samaan hoitopaikkaan vaikka vanhempien status työmarkkinoilla tai perhetilanne eli jos perheeseen syntyy lapsi muuttuu tällöin pidän pidän edelleen tätä siis yhtenä tämän lain onnistuneimmista kohdista että että oikeus samaan hoitopaikkaan turvataan sille lapselle samaan päiväkotiin ryhmä voi toki toki muuttua jos jos tilanne sitä edellyttää kunnille tämä laki antaa tietysti ne raamit mutta se toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen on tähän asti niin kuin tästä eteenpäinkin ollut siellä kunnissa ja varhaiskasvatuksen ammattilaiset siellä tekevät näitä järjestelyjä tämä on myös kunnille ikään kuin mahdollisuus toteuttaa ne palvelut tämän raamin sisällä

arvoisa puhemies nyt pitää muistaa se että kun keskustelemme subjektiivisesta päivähoito oikeudesta keskustelemme lapsen oikeudesta saada hyvä hoiva ja kasvatus

on tehty tutkimuksia siitä että hyvä varhaiskasvatus maksaa itsensä takaisin kuusi viiva seitsemän kertaisesti ja nyt hallitus ottaa ison riskin tietyn lapsiryhmän kohdalla vetoamalla sitten esimerkiksi vanhempien työttömyystilanteeseen sos dem eduskuntaryhmä tunti sitten kokouksessaan suhtautui äärimmäisen kielteisesti tähän hallituksen esitykseen emme hyväksy meillä tulee olemaan oma vaihtoehtoesitys siitä ja nyt kysyn arvoisa pääministeri te sanoitte nätisti yhden toisen lain yhteydessä että eduskunta voi korjata hallituksen esitystä annatteko hallituspuolueitten edustajille luvan korjata tätä huonoa hallituksen esitystä

arvoisa puhemies olen edustaja gustafssonin kanssa samaa mieltä siitä että varhaiskasvatuksella on suuri arvo se on jopa tärkein osa meidän koulutusjärjestelmäämme viimeaikaisten tutkimustenkin mukaan ja on äärimmäisen tärkeätä että meillä on jatkossakin tarjota jokaiselle lapselle subjektiivinen oikeus laadukkaaseen pedagogisesti mietittyyn varhaiskasvatukseen kaksikymmentä tuntia viikossa mikä on viisi tuntia enemmän kuin esimerkiksi naapurimaassamme ruotsissa

arvoisa puhemies on erittäin tärkeää että varhaiskasvatuksesta puhuttaessa puhutaan lasten oikeudesta varhaiskasvatukseen tämä koko kokonaisuus joka hallitusohjelmaan sisältyy on on hyvin haastava siinä on paljon erittäin hyviä asioita mutta myös aika kiperiäkin kysymyksiä tärkeää on että hallitus tarkkaan tämän lain käy läpi ja ehkä tuo aikuisten suhde lapsiin se että osapäiväryhmissä on erilainen säädös kuin kokopäivähoidossa on asia joka täytyy kyllä vielä miettiä mutta annan täyden tukeni ministerille että hän tätä myöskin pohtii mutta kysyn kun opettajakoulutukseen sen uudistamiseen ja täydennyskoulutukseen on tulossa paljon

puhemies kyllä vain eli haluamme samaan aikaan kehittää varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa ja sen johdosta meillä on käytössä ensi vuodelle budjetissa seitsemän miljoonaa euroa varhaiskasvatuksen sisällölliseen kehittämiseen ja sen osana pystymme lisäämään sadallakahdellakymmenellä yliopistollisten lastentarhanopettajien koulutusmääriä mikä on hyvä uutinen ja ja pitkällä tähtäimellä kehittää varhaiskasvatusta oikein hyvään suuntaan se on aivan totta mistä tässä salissa aiheellisesti huolta nousi ja olen iloinen itse asiassa siitä että että tästä keskustellaan koska se tietysti lisää kaikkien meidän ymmärrystä ja tietoa varhaiskasvatuksen merkityksestä osana meidän koulutusjärjestelmää että tämä vaikea taloudellinen tilanne on johtanut siihen että me joudumme tekemään aika monilla sektoreilla sellaisia toimia jotka tuntuvat epämieluisilta myös niiden esittelijöille siis meille jotka esitämme niitä valtioneuvostossa tässä tapauksessa yksi ongelmallinen kohta on muun muassa tämä että että joudumme kasvattamaan sitä suhdelukua näiden isompien lasten ryhmissä seitsemästä kahdeksaan ja se on tietysti sellainen asia mistä olemme hyvin pahoillamme mutta tässä tilanteessa joudumme tekemään eri suunnilla sellaisia tekoja joilla sitten turvataan se että meillä on mahdollisuus tähän meidän palvelujärjestelmään tulevaisuudessakin eli että talous on kunnossa ja kestävällä pohjalla

tämän hallituksen esitys on mielestäni lyhytnäköinen mutta myös itse asiassa taloudellisesti kyseenalainen lukukausimaksuista on huonoja kokemuksia muista pohjoismaista esimerkiksi ruotsista jossa ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä on laskenut huomattavasti maksujen seurauksena erityisesti joillakin aloilla on lisäksi kyseenalaista tuovatko itse asiassa ulkomaalaisten opiskelijoiden lukukausimaksut todella lisärahoitusta korkeakouluihin kun ottaa huomioon esimerkiksi mahdolliset stipendijärjestelmät tai ohjelmien hallinnoinnista aiheutuvat kulut kaiken lisäksi on myös huomionarviosta että julkaiseman selvityksen mukaan ulkomaiset tutkinto opiskelijat tuovat maahan myös kansantaloudellista hyötyä kun he jäävät tänne ja työllistyvät haluan siksi kysyä opetusministeriltä tuovatko hallituksen mielestä lukukausimaksut todella lisärahoitusta korkeakoulutukseen ja miten paljon ja myös miten

nostaa koulutusviennin liikevaihto kolmeensataanviiteenkymmeneen miljoonaan vuoteen kaksituhattakahdeksantoista mennessä aivan hetki sitten ministeri toivakan kanssa olimme tilaisuudessa johon oli kutsuttu koulutusvientitoimijoita odotimme sinne noin kolmeakymmentä tai sitä luokkaa toimijaa siellä oli yli sata kiinnostunutta tahoa lähtemään maailmalle viemään suomalaista koulutusta sinne tekemään tästä vientituote joka tuo lisätuloja ja ne tulot jäävät suoraan korkeakouluille heidän rahoituspohjaansa tässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa uskomme että tämä lainsäädäntö avaa koulutusviennille aivan uudet mahdollisuudet se on ollut se suurin este ja tulppa koulutusviennin toteutumiselle pidän tärkeänä että stipendijärjestelmän myötä kaikkein heikoimmassa asemassa olevista maista ja perheistä tuleville opiskelijoille voidaan stipendein turvata opiskelu suomessa kyllä

arvoisa puhemies monien arvioiden mukaan ulkomaalaiset opiskelijat tuovat suomeen osaamisen ja osaavan työvoiman kautta paljon enemmän tuloja kuin heistä koituu kuluja lisäksi nekin opiskelijat jotka muuttavat sitten

arvoisa puhemies suomi on ollut niitä harvoja oecd maita jotka eivät peri lukukausimaksuja

eu ja eta alueen ulkopuolisilta opiskelijoilta muun muassa ruotsissa ja tanskassa on otettu nämä järjestelmät käyttöön ne ovat hyviä vertailukohtia meille korkeakoulut ovat itse toivoneet mahdollisuutta periä maksua ja niin kuin kerroin edellisessä puheenvuorossani se on myös ollut koulutusviennin suurena tulppana mutta totta kai meidän pitää kiinnittää erittäin paljon huomiota tähän kansainvälistymiseen meidän korkeakoulumaailmassa ja siihen että me tiedämme jo naapurimaan kokemuksista sen mikä on lain perusteluissakin huomioitu eli että ensi vaiheessa on aivan varmaa että että hakijamäärät tulevat putoamaan mutta niin kuin ruotsissa on tapahtunut että ne ovat sitten hiljalleen lähteneet uuteen nousuun niin totta kai tämä edellyttää korkeakouluilta myöskin markkinointiponnisteluja he ovat hyvin valmiita sitten meidän pitää miettiä erilaisia keinoja millä tavalla suomi olisi houkutteleva maa huippuosaajille että he haluaisivat myöskin sen koulutuksensa jälkeen jäädä suomeen töihin ja tuottaa meidän yhteiskunnallemme lisäarvoa

arvoisa puhemies täytyy todeta että lainvalmistelussa tärkeintä on tietenkin palautteen kuuleminen ja tässä yhteydessä kun puhumme lukukausimaksuista niin varmasti yksi tärkeä näkökulma on se miten palaute otetaan huomioon minusta siltä osin kannattaa muistaa että jokainen korkeakoulupaikka on vähintään yli kymmenentuhannen euron paikka ja silloin tietysti kysymys on siitä että tässä hallituksen esityksessä kun tätä alarajaa mitataan niin kannattaa perehtyä vielä tuohon lausuntopalautteeseen ministeriltä minä kysyisin nyt kun lähdette tähän hankkeeseen niin tosiasiassa niistä noin

jotka syksyisin aloittavat jää puolet tai kahdeksankymmentä prosenttia tulematta varmasti jokainen meistä miettii mihin nämä loput paikat menevät ja siltä osin olen kyllä kovin pettynyt että valtioneuvosto ei tehnyt lausumaa ei puuttunut opiskelijasumaan eikä millään tavalla tehnyt näitä toimenpiteitä

arvoisa puhemies koulutuksen mitoituksesta toki tehdään erillisiä päätöksiä mainitsitte tämän palautteen kuulemisen ja että se otettaisiin siinä huomioon nimenomaan itse asiassa me olemme käyttäneet tässä nyt niitä kokemuksia mitä on saatu tästä lukukausimaksukokeilusta joka oli joku vuosi sitten ja jossa muun muassa todettiin se että sellainen malli ei toimi jossa toinen korkeakoulu tarjoaa samaa koulutusta maksuttomasti ja toinen sitten maksullisesti vaan että on syytä että tämä järjestelmä tulee kaikkien käyttöön tästä oli myös meidän korkeakoulusektori yhtä mieltä viime vaiheessa sitten tähän lakiesitykseen päädyimme määrittelemään alarajaksi tuhatviisisataa euroa mutta se toki on vain hyvin pieni osa niistä kustannuksista mitä

opiskelusta keskimäärin on noin kahdeksantuhatta euroa riippuu tietysti alasta hirveän paljon eli me olemme päinvastoin nyt pyrkineet oikein paljonkin ottamaan huomioon näitä sekä toisaalta tarjoamaan autonomiaa ja mahdollisuuksia meidän korkeakouluille vaikuttaa että sitten toisaalta mitä meillä on naapurimaistamme ja mitä on aikaisemmista

palautetta

lienee hyvä valmistautua siihen että lyhyellä tähtäimellä eu ja eta alueiden ulkopuoliset opiskelijat suomessa tulevat vähenemään sen sijaan pidemmällä tähtäimellä tämä luo tietysti mahdollisuuksia ennen kaikkea koulutusviennin aikaansaamiseksi siksi pitäisin erittäin tärkeänä että tämä stipendijärjestelmä todella luodaan tässä saman tien jotta vähävaraisista maista tulevat vähävaraiset opiskelijat voivat edelleen hyödyttää meidän kansakuntaa myöskin jatkossa toivon että se on hallituksen esityksessä vahvasti sisällä

hyödyttämään suomea ja työskentelemään täällä

arvoisa puhemies erittäin hyvä kysymys itsekin pitäisin kiinnostavina sellaisia malleja joita olisi syytä kehitellä ja lähdetäänkin kehittelemään joissa pohditaan niitä kannusteita ja keinoja millä tavalla suomi näyttäytyisi houkuttelevana maana näille huippuosaajille joita koulutamme sitten myöskin työskentely ympäristönä että he voisivat jäädä tänne ja ja tehdä töitä ja ja tuottaa lisäarvoa yhteiskuntaamme

edellisellä kaudella oli edustaja satosen lakialoitteessakin tähän liittyviä liittyviä malleja pohdittu näitä voisimme lähteä kyllä yhteistuumin kehittämään muutenkin mielestäni tärkeätä on että tässä yhteydessä rakennetaan myös sitä kansainvälistymisen tietä että tämä suunta ei kuitenkaan pitkässä juoksussa ole se että meillä ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä vähenee vaan nimenomaan toivomme että se tulevaisuudessa kasvaa

puhemies hyvät edustajat haluaisin tähän koulutusvientiasiaan vastata kun se on useassa kysymyksessä tullut esille täällä salissa on paljon peräänkuulutettu lisää vientiä suomelle ja tämä koulutusvienti on todellinen mahdollisuus tehdä sitä tämä on globaalisti valtava sektori jopa sata miljardia euroa liikkuu liikkuu tämän koulutusviennin alueella ympäri maailmaa suomi on tässä hyvin pienellä osuudella tällä hetkellä mukana meidän on mahdollisuus päästä tähän vahvemmin ja voin itse kertoa lukuisilta vienninedistämismatkoilta terveisiä on delegaatio mikä tahansa aina kysytään koulutusviennin perään suomalaisella osaamisella on hyvä maine meihin luotetaan ja

seuraava kysymys edustaja savola
arvoisa rouva puhemies suomi on mukana omalla vahvalla panoksellaan afganistanissa kriisinhallintatehtävässä niin sanotussa resolute support operaatiossa nyt tehtävässä on kuusikymmentäkahdeksan miestä ja naista mutta olemassa olevan suunnitelman mukaan ensi vuoden alussa olisi noin neljäkymmentä henkilöä ja sitten vuoden lopulla kymmenen henkilöä afganistanin turvallisuustilanne ei ole kuitenkaan sellainen että kriisinhallintatehtävän siellä voisi lopettaa muun muassa yhdysvallat on jo päättänyt keskeyttää vetäytymisensä joidenkin tietojen mukaan myös saksa olisi toimimassa samoin ulkoministeri soini te kävitte juuri saksassa ja tapasitte kolleganne frank walter steinmeierin mitä keskustelitte tästä asiasta ja kuinka näette suomen jatkon operaatiossa jatkuuko resolute support myös meidän osaltamme ensi vuoden jälkeen

rouva puhemies erinomaisen tärkeä ja ajankohtainen kysymys edustaja savolalta keskustelin saksan ulkoministerin kanssa monista asioista myös tästä asiasta afganistanin turvallisuustilanne on edelleen hauras usa oli aikanaan tehnyt päätöksen että he vetäytyvät vuoden kaksituhattakuusitoista loppuun mennessä nyt siellä on tultu toisiin ajatuksiin ja tämä tietysti aiheuttaa kysymyksen siitä keitä muita mahdollisesti olisi mukaan mitään päätöksiä ei tehty hyvin todennäköistä on että pyyntö tulee niin saksalle suomelle kuin monille muillekin jotta afganistanin haurasta tilannetta ei horjutettaisi tilanne on nimittäin niin että jos afganistan romahtaa talebanivaltaan tai isil valtaan se tulee aiheuttamaan massiivisen pakolaisvyöryn tämä on äärimmäisen tärkeä asia tämä tullaan suomessa aikanaan päättämään jos pyyntö tulee tp utvassa yhdessä tasavallan presidentin

puhemies kiitän ulkoministeri soinia vastauksesta sen lisäksi että kriisinhallintatehtävät ovat siellä kohdemaassa äärettömän tärkeitä ne ovat tärkeitä myös meidän kansallisen puolustuksemme näkökulmasta erityisesti reserviläisille ja ja ammattisotilaille saadun kokemuksen kautta

arvoisa rouva puhemies tämä hallitus jatkaa aktiivista osallistumistaan kansainväliseen kriisinhallintaan mutta talouden reunaehdot ovat ankarat jos afganistanin operaatiota resolute supportia päätetään vuoden kaksituhattakuusitoista lopun jälkeen jatkaa se tullaan mitä todennäköisimmin tekemään lisäbudjetin kautta voin vakuuttaa myös hallitusohjelman mukaisesti että tämä hallitus turvaa yleisen asevelvollisuuden se tarkoittaa sitä että varusmiesten koulutus säilyy säilyy laadukkaana ja reserviläisten kertausharjoitusmäärä tyydyttävällä tasolla joka tänä vuonna on kahdeksantoistatuhatta ja samoin myös ensi vuonna ja toivottavasti myös loppukehyskaudella

puhemies on todellakin niin että liian nopea vetäytyminen afganistanista aiheuttaisi vain sen että kalliilla hinnalla saavutetut parannukset esimerkiksi naisten ja tyttöjen asemassa valuisivat hukkaan jos sinne nyt jäädään niin kuulimme että se kuten muutkin mahdolliset lisäkriisinhallintaoperaatiot vaatii lisäbudjetointia kysyisin hallitukselta onko tarkoituksenmukaista että kriisinhallintaoperaatioiden rahoituksen liikkumavara säännönmukaisesti jatkuvasti on niin pieni että niitä rahoitetaan aina lisäbudjettien avulla eikö voida varautua vähän pidemmällä tähtäimellä ja liikkumavaralla kun me tiedämme että näitä tarpeita mahdollisesti meille tulee

maailman kriisit ja kriisipesäkkeet syntyvät hyvin nopeasti ja apua pitää silloin myös saada hyvin nopeasti tämä on se tapa minkä takia lisäbudjetteja tehdään meillä on eräitä muitakin asioita esimerkiksi työttömyyskorvaukset usein annetaan lisäbudjetilla jos työttömyys pahenee koska pystytä aina ennakoimaan eli tämä on on vastuullista talouspolitiikkaa esimerkiksi kun ei täysin pystytä ennakoimaan niin se tehdään niin koska pitää lain velvoitteita noudattaa sitten haluan vielä sanoa tästä että eilen täällä tai kun viimeksi keskusteltiin ulkopolitiikasta oppositio kantoi suurta huolta vaikuttavuudesta tämä jos joku että suomi on mukana tämäntyyppisissä organisaatioissa on sitä suomen vaikuttavuutta siellä maailmalla vai vai oliko näin edustaja haavisto edustaja rinne ja monet muut

arvoisa rouva puhemies olen ministerin kanssa täysin samaa mieltä että on tärkeätä että suomi on vastuullinen erityisesti yk operaatioissa niin kuin on vuosikymmenet oltu mutta nyt ollaan romuttamassa tätä pohjaa jos meillä on nyt tällä hetkellä muistaakseni viisisataakuusikymmentä rauhanturvaajaa ympäri maapallon eri operaatioissa hallituksen tavoite on vetää se alle sataan yhdeksäänkymmeneen se tarkoittaa myöskin koko järjestelmän romuttamista koulutuksen ja muitten osalta täällä suomessa ei ole mahdollista yhtäkkiä aina lisäbudjeteilla lähettää sitten kymmeniä ja satoja ihmisiä jos ei sitä kokemusta ja sitä koulutusta ole täällä säännöllisesti tästä syystä onko ihan välttämätöntä romuttaa tämä suomalaisenkin puolustusjärjestelmän hieno oppi mitä on saatu sieltä maailmalta ja toisaalta se vienti mitä on voitu viedä sinne maailmalle tällä hallituskaudella ihan totaalisesti

nyt joudun kyllä olemaan jyrkästi eri mieltä arvoisan kansanedustajan kanssa meillä on kriiseistä kokemusta meillä on pitkä linja ja oppia otetaan ja sitä saadaan ja sitä sovelletaan suomi on tälläkin hetkellä mukana koulutustoiminnassa peshmerga joukkojen kanssa erbilissä me olemme unifilissä juuri lähdimme minusmaan ja jos pyyntö tulee ja harkitsisimme myönteisesti niin mentäisiin tähän jos halutaan katsoa

arvoisa puhemies ministeri soini mielestäni oikein arvioitte afganistanin tilannetta juuri sitä vasten että jos siellä turvallisuustilanne heikkenee myöskin pakolaisvirrassa alkaa näkyä euroopassa suurempi afgaanien määrä meillähän on nyt jo tullut aika paljon tässä pakolaisvirrassa afgaanipakolaisia ja ja talebanin toiminta kunduzissa sen valtaaminen ja muuta on tietysti huolestuttavaa kun olette saksalaisten lisäksi tavanneet venäjän ulkoministeri lavrovia niin niin olisin kysynyt teiltä heidän kanssaan keskustelua tästä venäjän näkökulmasta afganistanin turvallisuustilanteeseen luin presidentti putinin vierailusta kazakstaniin jossa hän nosti esille sen että siellä pitäisi rakentaa rintamaa mahdollista afganistanin radikalisaa tiota vastaan onko tämä asia sellainen jossa näette yhteisen huolen lännen ja venäjän välillä

keskustelin ulkoministeri lavrovin kanssa hyvin laajasti näistä kriiseistä ja kyllä myös venäjä jakaa huolen siitä kuinka radikalisoituminen voitaisiin pysäyttää tässä on nimenomaan idällä ja lännellä erinomainen mahdollisuus tehdä yhteistyötä erityisesti keskustelimme syyriasta ja venäjän suurin huoli oli siinä että jos jos sinne syntyy valtatyhjiö niin sen täyttää isil uskon että tämä sama ajatusmalli ikään kuin kulkee afganistanin suhteen venäjä neuvostoliiton aikana meni sinne ja ja otti kovan opin vastaan

meidän kaikkien venäjän usan ja myös suomen etu on että afganistan pysyy vakaana ja se pystyy menemään eteenpäin koska muuten siitä uhkaa tulla toinen syyria ja sitä me emme todellakaan halua

arvoisa rouva puhemies eduskunta hyväksyi viime joulukuussa avioliittolain muutoksen jonka nojalla myös samaa sukupuolta olevat henkilöt voivat solmia avioliiton lainmuutos tulee voimaan ensimmäisenä päivänä maaliskuuta kaksituhattaseitsemäntoista tämän esityksen tavoitteena on tehdä lainsäädäntöön ainoastaan ne välttämättömät tarkistukset joita

hyväksytty avioliittolain muutos edellyttää esityksen mukaan parisuhteensa rekisteröineet henkilöt voisivat ensimmäinen kolmatta kaksituhattaseitsemäntoista jälkeen muuttaa rekisteröidyn parisuhteen avioliitoksi ilmoittamalla siitä yhdessä maistraatille muutos ei siis tapahtuisi automaattisesti uusien parisuhteiden rekisteröinnistä luovuttaisiin parisuhteen rekisteröinti ei siis jäisi vaihtoehdoksi avioliiton solmimiselle ennen avioliittolain muutoksen voimaantuloa rekisteröity parisuhde jäisi voimaan jos sitä ei haluta muuttaa avioliitoksi transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetusta laista poistettaisiin niin sanottu naimattomuusedellytys eli edellytys jonka mukaan sukupuolen vahvistamista pyytävä henkilö ei ole avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa sukupuolenvahvistamistilanteessa avioliitto ei myöskään muuttuisi rekisteröidyksi parisuhteeksi avioliittokäsitteen muutos vaikuttaa myös avoliittoa ja avioliitonomaisia suhteita koskeviin säännöksiin tarkoituksena on että avoliittoa koskevia säännöksiä sovelletaan kaikkiin pareihin samalla tavoin sukupuolesta riippumatta esitys ei sisällä muutoksia sosiaaliturvaetuuksia tai sosiaali ja terveyspalveluita koskevaan lainsäädäntöön niihin tarvittavat lainsäädäntömuutokset valmistellaan erikseen siten että nekin voivat tulla voimaan ensimmäisenä päivänä maaliskuuta kaksituhattaseitsemäntoista arvoisa puhemies tässä lyhyesti vastahakoisen ministerin esittely suhtaudun itse tähän asiaan minun kantani ei ole tähän lakiin mutta velvollisuuteni on tämä esitellä ja tulen tänne enkä puun takaa huutele toivon että kunnioitatte tätä

niin sanotuista ihmisoikeuksista ja tässä sitä ollaan käsittelemme nyt hallituksen esitystä josta viime eduskunta antoi ohjeistuksen tälle eduskunnalle

kansalaisaloite ajettiin läpi eduskunnassa median voimin vaikka se sai enemmistön äänistä vain eteläisessä suomessa satakunnan pohjois savon pohjois karjalan vaasan keski suomen oulun ja lapin vaalipiireissä haluttiin edelleen pysyä perinteisessä avioliittokäsityksessä

muutokset avioliittolakiin estäisivät lasta tapaamasta toista biologista vanhempaansa homo ja transparien adoptio polkisi lasten oikeuksia lapsen yhdenvertaisuuden ja olisi lasten kannalta epäreilu lakimuutoksen yhteiskunnalliset sekä taloudelliset vaikutukset ovat ennakoimattomia koska niitä ei koskaan ole tutkittu erityisesti lapsivaikutusten huolellinen arviointi tulisi edelleen tehdä varsinkin kun tiedämme lakimuutoksien tapahtuneen muissa maissa hyvin lyhyenä aikajaksona ei niiden vaikutuksista lapsiin ole juuri mitään näyttöä onkin täysin vastuutonta tehdä näin laaja ja sokea yhteiskunnallinen koe ilman pidemmän aikajakson tarkastelua vain lapsivaikutusarvioinnin kautta osaamme pohtia adoptiota oikean tiedon valossa onhan sentään kysymys lasten ja koko yhteiskunnan tulevaisuudesta eikä muutoksiin

jonka koekaniineina ovat omat lapsemme on nimittäin niin että tämä hallituksen esitys ei voi olla vaikuttamatta kaikkiin tuleviin sukupolviin ja siihen kristillisen perinnön tarjoamaan

siunaukseen jonka suojassa olemme saaneet kansakuntana elää puhuisin mielelläni enemmänkin lasten oikeudesta isään ja äitiin en kuitenkaan sitä tee koska moni on käynyt niin hitaaksi kuulemaan

eivät kaikkia päättäjiä kosketa puhun suoraan asian ytimestä elikkä puhun siitä mikä on sydämessäni tällä hetkellä arvoisa puhemies on huolestuttavaa että kyseistä

hallituksen esitystä ajetaan kiireellä läpi vieläpä oman ministerimme toimesta häpeällinen ei ole riittävän voimakas sana kuvaamaan hallituksen ministereiden voimattomuutta puolustaa avioliittoinstituutiota mikä estää ministereitämme tuomasta eduskuntaan vain sellaisia lakeja jotka he oikeaksi näkevät ja kokevat selitykseksi ei riitä edellisen eduskunnan tahtotila tämä eduskunta ei ole

velassa kenellekään tasa arvon ja suvaitsevaisuuden saarnaajat ovat

aiemmin puolustivat lapsen

koska se on

ulkoministeri

soini olette molemmat tunnustavia kristittyjä ja tiedostatte aivan varmasti että jumala on korottanut teidät tähän tehtävään juuri tätä aikaa varten

missä on teidän jumalanpelkonne missä on teidän uskonne juuret ihmisten mielipiteissä vai jumalan sanassa

eikö

arvoisa puhemies suomi

on

ei

arvoisa puhemies toki arkkipiispa kari mäkisellä on oikeus omaan mielipiteeseensä ja hänellä on myös arvovaltaa siihen mielipiteeseen en sitä kiistä mutta minun näkökulmastani hän on kuitenkin palkkapaimen tässä asiassa jos ruvetaan puhumaan raamatun termein mutta mitä tulee tähän avioliittolain muutokseen niin se tulee vaikuttamaan väistämättä kirkon toimintaan me tiedämme sen jokainen tässä salissa istuva ja tässä salissa työskentelevä ruotsissa meni vain kuusi kuukautta kun avioliittolaki muuttui niin kirkossa alettiin vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja ja tästä olen huolissani tämä kehitys tulee vaikuttamaan uskonnonvapauteen sananvapauteen se tulee vaikuttamaan lasten oikeuteen isään ja äitiin tällä on niin monta vaikutusta nyt kun tämä kansalaisaloite tähän saliin saatiin ujutettua niin mitään näistä vaikutusarvioista ei tehty ja tämä on huolestuttavaa me me teemme lakeja mutta emme tiedä niitten vaikutusta sitten vielä jotkut kehtaavat yrittää kiistää ne vaikka ne ovat nähtävissä

puheenjohtaja en voi kuin yhtyä edellisen puhujan sanoihin tässä ei ole kysymys mistään niin kutsutuista ihmisoikeuksista vaan nimenomaan ihmisoikeuksista ja ihmisten tasavertaisesta kohtelusta se miten uskonnolliset yhteisöt yhteisöt suhtautuvat tähän lainsäädäntöön ja tekevät omia tulkintojaan omissa käytännöissään ei mielestäni kuulu tähän saliin täällä me päätämme lainsäädännöstä ja minusta tässä keskustelussa pitäisi myös keskittyä siihen

rouva puhemies viime hallituskausi käsitteli tätä tasa arvoista avioliittolakia lähes vuoden päivät lähes vuoden päivät jankutettiin tästä samasta asiasta ja sillä aikaa jäivät köyhät sairaat raskautetut kaikki asiat jäivät hoitamatta tasa arvoisen avioliittolain kustannuksella he he odottivat siellä siellä että heidänkin asioihinsa puututaan mutta ei tämä oli tärkein viime hallituksen asia tässä äsken mainittiin myös piispa mäkinen hän kyllä otti voimakkaasti kantaa niin kuin myös helsingin piispa askola ja millä seurauksella

kymmeniätuhansia ihmisiä erosi kirkosta ja millä seurauksella nyt heillä ei ole kotia missä olla he joutuivat pois siitä rakkaasta kodistaan missä he olivat kymmeniä kymmeniä vuosia olleet kysynkin ottavatko

arvoisa puhemies minusta on luontevaa että kun eduskunta on asiassa päätöksensä demokraattisesti tehnyt niin ministeri lindström nyt tehtävänsä mukaisesti noudattaa eduskunnan päätöstä ja siitä hänelle kiitos asiaan sen enempää kantaa ottamatta

ministeriössä käyneet keskustelua siitä pitäisikö kansalaisaloitejärjestelmää jollain tavalla uudistaa itse olen nostanut esille esimerkiksi ei allekirjoittamismahdollisuuden sillä tämä voisi olla yksi keino millä voisi myös kertoa tällaiseen tunteita herättävään kysymykseen myös ei kannattavansa sitä ja näin voitaisiin päästä esimerkiksi jatkuvasta kierteestä että meillä on puolen vuoden välein

keskustelussa on tietenkin hyvä muistaa että nyt oikeastaan ei puhuta suoraan avioliittolaista vaan näistä muista laeista mihin tämä avioliittolaki joka on jo hyväksytty tulee vaikuttamaan itse ajattelisin niin että kun tuota lakia ajettiin silloin sitä ajettiin nimenomaan ihmisoikeuksien ja tasa arvon näkökulmasta ja myöskin tällä me saimme sen lain ajettua läpi asetan paljon toiveita tulevaisuuteen että meillä tapahtuu sitä kulttuurimuutosta että me löydämme ne uudet rajat miten näistä asioista puhutaan jos minä ajattelen edustaja niikon puhetta tässä salissa niin minusta se on äärimmäisen halveeraavaa se on ihmisen tasa arvoa ja ihmisoikeuksia loukkaavaa ja vähintään täytyy antaa suoja niille jolloin minä kehottaisin myös eduskuntaa pohtimaan onko tämän tyyppinen retoriikka ja puhe enää soveliasta salissa tai kun minä ajattelen ministeriä jota minä olen monessa kohtaa arvostanut valtavan paljon niin minä en voi kunnioittaa sellaista että aloitetaan esittely siten että sanotaan että esitellään asia vastenmielisesti vaikka olisi mikä oma vakaumus mutta kun tullaan esittelemään se asia niin täytyy muistaa mistä laista me puhumme että sen takana on ihmisiä perheitä yksilöitä heidän oikeutensa heidän tasa arvonsa heidän hyvinvointinsa laki on monelle ihmiselle merkityksellinen joten sen kunnioitus täytyy muistaa säilyttää

puhemies kuten täällä jo päätettiin asia lähetetään lakivaliokunnan käsittelyyn ja sitä taustaa vasten kiitän ministeriä että hän virkatyötään täällä tekee on hänen mielipiteensä asiasta mitä tahansa ja kuten edustaja toivola sanoi niin nämähän ovat liitännäislakeja siihen lakiin mikä jo edellisellä kaudella päätettiin ja on meistä itse kukin mitä mieltä tahansa näistä laeista niin ne tullaan käsittelemään lakivaliokunnassa asiallisesti ja täysin puolueettomasti samoin jos meille tulee se vasta aloite onko se nyt aito avioliitto aloite kansalaisaloite niin totta kai me arvostamme

ja systeemiä ja minun mielestäni senkin pitää saada sitten arvokas kohtelu siitä pitää sitten kyllä minun mielestäni oikeusministeriössä käydä keskustelua mikä on näiden vasta aloitteiden ja mahdollisesti tulevien vasta aloitteiden kohtalo mutta se ei tähän keskusteluun kuulu

jos muistan oikein niin en ole tästä aiheesta pitänyt koko eduskuntaurani aikana yhtään puhetta ei sen takia että se asia olisi epäselvä minulle tai vaikea päinvastoin en ole puhunut siitä syystä että se asia on ollut päivänselvä silloin kun on kyse ihmisoikeuksista ei kantaansa pidä kauhean kauan miettiä mutta mittasuhteet tässä ovat pettäneet kyllä aika lailla ja ihmettelen kyllä että jos edustaja niikko on näin todella vakaumuksensa ja kantansa takana niin kuinka hän voi hakea perusteiksi että viime kaudella toimittiin jotenkin kyseenalaisella tavalla ja aluepoliittisin perustein kyseenalaistaa sitten tämän viime kauden tuloksen tai sanoa että ministerit saavat paikkansa jumalalta miten sitten on mahdollista että tänne eduskuntaan on lipsahtanut muutama ateistikin
arvoisa

rouva puhemies kiitos edustaja toivolalle erinomaisesta puheenvuorosta en voi muuta kuin yhtyä siihen kyllä meillä on jonkinlainen vastuu myös ministerillä siitä minkälaista keskustelua täällä käydään ja ja minkälaista viestiä halutaan antaa en usko että tähän on käytetty lainkaan liikaa aikaa viime kaudella koska näköjään tämä keskustelu on edelleen tarpeen uskon että jokainen täällä käyty keskustelu ja jokainen keskustelu mitä erityisesti kansalaisten parissa on käyty niiden kymmenientuhansien ihmisten parissa on käyty on varmasti ollut enemmän kuin tarpeen kuten edustaja toivola tässä hyvin huomautti niin tässä on kyse nimenomaan näistä muutoksista joita nyt sisältyy hallituksen esitykseen tässä on oikeastaan näitä välttämättömiä muutoksia tulossa mutta kysyisin ministeriltä näistä muista edelleen erittäin räikeistä ihmisoikeusloukkauksista mitä meillä on edelleen täällä suomessa esimerkiksi translaki siitä olemme jättäneet muutaman sosialidemokraattisen kansanedustajan kanssa tänään kirjallisen kysymyksen onko syytä myös näihin asioihin ottaa jo tässä vaiheessa kantaa
arvoisa puhemies suomi on historiansa aikana ollut tasa arvon ja yhdenvertaisuuden edelläkävijä avioliittolakiin tehdyt muutokset ovat jälleen oikea askel kohti tosiasiallista yhdenvertaisuutta ja myös tasa arvoa tasa arvoista avioliittoa koskevat tärkeimmät sääntelyä koskevat ratkaisut on jo tehty kysymys on ollut siitä että voimassa oleva avioliittolaki on asettanut ihmiset eriarvoiseen asemaan puolison sukupuolen perusteella suomen hallitusmuotoon yhdenvertaisuus otettiin tuhatyhdeksänsataayhdeksäntoista perustuslakivaliokunnan toimesta ja vuoden tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi perusoikeusuudistuksessa säännökseen lisättiin nimenomaiset syrjintäkiellot sekä lasten ja sukupuolten tasa arvoa turvaavat säännökset suomen perustuslain kuudennen pykälän mukaan ketään ei saa asettaa ilman hyväksyttävää perustetta eri asemaan sukupuolen tai muun henkilöön liittyvän syyn kuten seksuaalisen suuntautumisen perusteella pidän hyvänä että tämä lakiesitys on vihdoinkin saatu eduskunnan käsittelyyn

hieman selvennystä tähän vastahakoisuuteen minua tituleerattiin sillä nimellä kun en esitellyt tätä valtioneuvostossa koska minulla oli este silloin sanottiin että vastahakoinen ministeri ja sen takia sanoin näin kunnioitan edellisen eduskunnan tekemää ratkaisua vaikka itse olin ja olen eri mieltä tuon nämä liitännäislait tänne esittelyyn koska se on minun tehtäväni itse asiasta en ole mieltäni muuttanut mutta tämä on minun velvollisuuteni eli kunnioitan eduskunnan tekemää päätöstä joudun muutenkin tässä työssä välillä puolustamaan ikäviä asioita ja sellaisia joista voi sanoa että olen eri mieltä tässä on yksi sellainen mutta suhtaudun tähän kuitenkin ihan rauhallisesti

tässä kehitettävää edustaja heinonen ja edustaja tolvanen tämän nostivat esille kyllä tästä on käyty keskustelua koska me pohdimme sitä johtaako tämä sellaiseen loputtomaan suohon että tulee aloite vasta aloite aloite vasta aloite tämähän ei ole tämän kansalaisaloitteen idea että ne jotka häviävät tekevät aloitteen ja tuovat tänne mitä sitten tapahtuu se on sitten jatkuvaa lakien säätämistä edestakaisin ja se ei ole tietenkään kenellekään kenellekään tälle talolle tämän arvovallalle hyväksi jos näin tapahtuu eli kyllä sitä on syytä pohtia ja hyviä ideoita tämän kansalaisaloitesysteemin kehittämiseksi on mietitty ja totta kai jos on ajatuksia otetaan niitä vastaan voisiko se olla sitten joku semmoinen nyt oli esitetty näitä ajatuksia että täytyykö sen olla oleellisesti erilainen tai joku muu mikä se tapa on niin sitä keskusteltua tietenkin on syytä syytä käydä edustaja tolvanen kiinnitti huomion myös näitten liitännäislakien käsittelyyn ja siihen että ne on syytä käydä läpi asiallisesti se on tämän talon tehtävä oli sitten itse siitä asiasta mitä mieltä tahansa että hommat tehdään asiallisesti meillä on mahdollisuus olla eri mieltä meillä on mahdollisuus äänestää ja sitten kun äänestetään niin jokainen kertoo oman kantansa

arvoisa

käytetty puheenvuoroja niin puolesta kuin vastaan ja hieman hämmästyttää se että jotenkin olisi yksi parlamentaarinen ryhmä täällä jolla ei olisi oikeutta omaan vakaumukseen ja sen esille tuomiseen ja perustelemiseen pidän sitä kyllä demokratian räikeänä kaventamisena vihreä voi olla vihreä ja punainen voi olla punainen myös kristillisdemokraatti voi ilmaista omaa maailmankatsomustaan ja siihen perustuvaa uskoaan ja näkemystään sille pitää tässä yhteiskunnassa myös tila täällä käytiin keskustelua rasismista hetki sitten ja olimme kaikki sitä mieltä että kaikenlainen rasismi tulee torjua koen sen erittäin no tekisi mieli käyttää sanaa loukkaavana että minä en saisi ilmaista uskoani se menee henkisen rasismin puolelle arvoisa rouva puhemies me käsittelemme nyt esitystä joka on niin sanottu liitännäislaki viime eduskunnan päätösten pohjalta jokainen eduskunta vuorollaan säätää lakeja ja muuttaa edellisten eduskuntien lakeja muuttaa niitä jopa peruuttaa niin kuin tämä hallitus puolen vuoden ikäinen hallitus on tuonut jo kaksi esitystä lain peruuttamisesta en näe mitään ongelmaa siinä että jos tämä eduskunta niin katsoo niin sillä on mahdollisuus peruuttaa viime kaudella tehty avioliittolain muutos se on täysin mahdollista tuo avioliittolakimuutos joka viime kaudella tehtiin saamani selvityksen mukaan vaikuttaa lähes kahteensataan lakiin ja säädökseen ja se onkin hyvin mielenkiintoista miten me teemme tässä talossa ilman arviointeja sellaista lainsäädäntöä jonka muutosvaikutukset ovat näin mittavat sitten täällä puhuttiin kansalaisaloitteiden roolista ja tehtävästä jaan sen huolen siitä että jos kansalaisaloitteen pohjalta voidaan suoraan ohittaa normaali lainsäädäntömenettely niin meillä on tässä kansalaisaloitelaissa valuvika koko poikkihallinnollinen normaali ministeriöiden välinen valmistelu avioliittolain muutoksessa tekemättä se tuli ohi kaikkien normaalien käytäntöjen nyt me olemme siinä pisteessä että tänne tulee kaksikymmentä viiva kolmekymmentä lakia jotka siis vaikuttavat kahteensataan lakiin ja säädökseen ja me joudumme täällä nyt sitten käymään keskustelua mikä niiden mahdollinen vaikutus on no seuraava megatrendi näin sanovat tulevaisuustutkijat on neutraliteetti suvaitsevaisuus on nyt tietyllä tavalla trendinä jätetty koska suvaitsevaisuuden voimakkaat ajajat ampuivat itseään jalkaan kun eivät suvainneet niitä jotka eivät heitä suvainneet nyt meillä on edessä sellainen uusi trendi neutraliteetti jossa kukaan ei ole yhtään mitään identiteetit katoavat suomalaiset eivät ole enää suomalaisia he ovat helsinkiläisiä tai tai kuopiolaisia tai lontoolaisia tai jotain ihmisiltä katoaa identiteetti se on se joka meillä on edessämme kun lähdemme tälle niin sanotulle neutraliteettitielle arvoisa puheenjohtaja arvostan keskustelua arvostan keskinäistä kunnioitusta arvostan sitä että me täällä arvokkaasti puhuttelemme toisiamme kuulun tässä mielessä vanhan liiton miehiin uskon että jos näistä kaikista asioista rauhassa keskustelemme ja hyväksymme tosiasiat niin kuin kaikkien muidenkin lakien kohdalla me kuuntelemme toisiamme teemme selvityksiä ja otamme osaksi päätöksentekoon nuo vaikutukset niin tässäkin ja näissäkin liitännäislaeissa meidän pitäisi hyväksyä se todellisuus joka meillä on edessämme että meillä on massiivinen määrä lakeja nyt joihin tämä vaikuttaa ilman niiden seurauksien arviointia tästä olen surullinen täällä on jo hyvin puhuttu mihin tämä nyt esillä oleva laki tulee vaikuttamaan ja meidän kohdallamme kristillisdemokraattien on aivan selvä että avioliitto on sellainen instituutio joka on yksi perustavaa laatua oleva instituutio jolla on aivan oma erityinen asemansa yhteiskunnassa sitä me tässä puolustamme en usko ketään joka voi väittää että kaikki ihmissuhteet olisivat samanarvoisia jokaisella meillä on ihmissuhteita jotka ovat erilaisia uskomme että avioliiton erityisasema yhteiskunnassa lähtee juuri tästä periaatteesta että on yksi sellainen merkittävä ihmissuhde jota on tärkeää yhteiskunnallisesti suojata nyt tästä periaatteesta sitten olemme edellisellä kaudella päättäneet luopua ei olisi huono asia peruuttaa silloin kun ollaan tehty semmoinen päätös joka tulee näin merkittävällä tavalla muuttaman yhteiskuntaa arvoisa rouva puhemies hyvä herra oikeusministeri arvostan teidän rehellisyyttänne se tekee minuun suuren vaikutuksen kiitoksia

arvoisa rouva puhemies välillä tuntuu siltä että me emme olisi käyneet tätä keskustelua viime kaudella emmekö ole käyneet tätä keskustelua ja eikö demokratia käy tämä on aika yksinkertainen kysymys miksi se on huonoa että suomi noudattaa ihmisoikeuksia miksi se on huonoa että rakkaus kuuluu kaikille haluan vain todeta tähän loppuun että monet perussuomalaiset edustajat saattavat mennä hysteerisiksi kun puhuvat esimerkiksi islamista ja ja kun puhutaan uskonnollisesta konservatismista mika niikon niikon teksti kuulosti suoraan aika islamistipuolueen tekstiltä välillä tulee semmoinen olo että te olette kopioita toisistanne kuten sanottu tämä on aika yksinkertainen asia rakkaus kuuluu kaikille ja suomi on maa jossa ihmisoikeudet

puhemies edustaja yanar rakkaus kuuluu kaikille mutta myös totuuden puhuminen kuuluu kaikille meillä on jokaisella sananvapaus kuten tässä kuulimme jos ette vielä nyt sitä tiedä niin kyllä eduskunnassa on siteerattu raamattua perustamisesta saakka harva se päivä ei täällä paljoa darwinia ole siteerattu mutta raamattua sitäkin enemmän

vastata edustaja razmyarille puhuitte näistä ihmisoikeuksista hän taisi jo poistua kun translakia viedään eteenpäin tämäkin nähdään ihmisoikeus ja tasa arvokysymyksenä kysynkin mihin se raja sitten vedetään aina kun tehdään lakeja niin se jonnekin päin on väärällä tavalla kallellaan sen me tiedämme me olemme lainsäätäjiä me rajoitamme ihmisten elämää tavalla tai toisella en usko että nyt on rajoitettu ihmisoikeusnäkökulmasta asti vielä edustaja mustajärvelle haluaisin sanoa vaikka hän ei ole paikalla sinäkin olet tehtäväsi saanut jumalalta esivalta on jumalan asettama meille kaikille on oma tehtävämme täällä

arvostan suuresti edustaja laukkasta joka on tehnyt jo hyvin lyhyessä ajassa vaikutuksen hyvillä puheillaan monissa kysymyksissä ja erityisesti köyhyyden torjumisessa olen hieman surullinen siitä että että jotkut kokevat että heidän oma uskonnollinen vakaumus olisi jotenkin tässä ahdingossa kun ihmisoikeuksia laajennetaan näinhän se ei ole kaikilla meillä on sananvapaus kaikilla meillä on vapaus elää niin kuin itse haluamme minusta se on vähän itsensä ylentämistä jos ajattelee että minun uskonnollisen vakaumukseni perusteella minä voisin rajoittaa toisten ihmisten ihmisoikeuksia tasa arvoista oikeutta

meillä minulla ja teillä edustaja laukkanen on oikeus elää omalla tavallamme juuri tasa arvoinen ihmisoikeuksia puolustava lainsäädäntö ja oikeusvaltio jossa maallinen laki on tasa arvoinen kaikille takaa teidänkin oikeutenne elää juuri teidän tavallanne se vahvistaa uskonnollisten yhteisöjen erilaisten yhteisöjen oikeuksia ilmaista itseään julkisessa keskustelussa kun erilaisuus sallitaan se vahvistaa ateistisia yhteisöjä se vahvistaa erilaisten vähemmistöjen oikeuksia enkä näe yhtään yhtään ristiriitaa identiteetit vahvistuvat kun kaikille identiteeteille on

arvoisa puheenjohtaja juuri näin niin kuin edustaja niinistö sanoi tämä keskinäinen kunnioitus ja keskusteluyhteys ovat tässä tärkeitä on hyvä että puhutaan ihmisoikeuksista laajennetaan sitä käsitystä ja mennään eteenpäin niissä asioissa en usko että tässä ihmisoikeuskysymyksessä olemme vielä täysin tutustuneet toisiimme mitä kaikkea se sisältää käyn jatkuvasti euroopassa erilaisten ihmisoikeuskysymysten merkeissä olen istunut ionkissa neljä vuotta puhumassa maailmanlaajuisista ne ovat hyvin tuttuja minulle arvoisa puhemies kun nämä muutokset jotka meillä tässä nyt ovat käsillä ovat niin laajoja että me teemme väärin ihmisiä kohtaan jos emme käsittele niitä niin laajasti kuin ne vaativat me ikään kuin madallamme omaa lainsäädäntötasoamme ja siitä haluan myös käydä keskustelua

arvoisa puhemies tässä yanar puhui islamisteista ja hysteriasta ja täällä aikaisemmissa puheenvuoroissa puhuttiin siitä arvokkaasta kielenkäytöstä minä olen itse ihan samaa mieltä että me olemme eduskunnassa että tämä ei ole mikään hollitupa mutta eivät minun mielestäni islamisti hysteria ja ja tämmöiset termit

islamia vastaan onko se sitten jotenkin huono asia jotenkin minä en nyt oikein ymmärtänyt että me olisimme jotenkin hysteerisiä minun mielestäni me olemme olleet tässä ihan rauhallisia nyt minäkin olen tässä ihan rauhallinen ja ministeri on on ollut rauhallinen itsekin on hyvä katsoa ettei pata kattilaa soimaa vai miten se menee

arvoisa rouva puhemies on erittäin hienoa tärkeää ja korkea aika että suomen perhelainsäädäntö saatetaan tähän nykypäi vään kyse on ennen kaikkea perusoikeuksista kyse on tasa arvosta ja kyse on vapaudesta kyse ei ole omantunnon asiasta kyse on yhdenvertaisesta suomalaisesta yhteiskunnasta jossa joka ikisellä suomalaisella perheellä on mahdollisuus elää normaalia elämää riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta

arvoisa puhemies ensinnäkin haluan kiittää edustaja niikkoa erittäin hyvästä puheesta yhdyn siihen ja tuen edustajan ajatuksia edustaja yanar haluaisin kysyä olimmeko me sitten vuosi sitten islamistinen tai islamilainen valtio koska kysymyshän on voimassa olevasta laista jos olisimme täällä nyt olleet ehdottamassa moniavioisuutta niin se kyllä on tuossa saria laissa ja se on islamistinen ihmettelen myös edustaja toivolaa että hän suhtautui negatiivisesti siihen että ministeri lindström sanoi oman mielipiteensä minä kunnioitan sitä että eduskunnassa saa jatkossakin sanoa oman mielipiteensä johtui se sitten teismistä tai ateismista tai jostakin muusta asiasta ja olemmeko me todella miettineet onko tässä kysymys lapsen oikeudesta isään ja äitiin vai aikuisen oikeudesta lapseen siitä meidän oikeasti pitäisi keskustella tutkimukset ovat osoittaneet että sekä äidin että isän rooli on tärkeä ja ja minä en halua sukupuolineutraalia yhteiskuntaa

rouva puhemies jos nyt lyhyesti vastaan tähän niin ymmärsin ilmeisesti ministerin alkupuheenvuorossa tämän yhden sanan joka oli tarkoitettu vitsiksi ja viittasi johonkin aikaisempaan kirjoitukseeni väärin ja tartuin siihen vain sen takia en siksi etteikö ihmisillä saisi olla henkilökohtaista vakaumusta tai erilaisia mielipiteitä mutta oikeastaan se mitä yritin puheenvuorossa perustella on se että kun syntyy uutta lakia joka nojautuu ihmisoikeuksiin ja tasa arvoon niin sehän ei ole vain tekninen laki vaan toivoin myös että sen kautta syntyy kulttuurista muutosta joka tukee näitä ihmisoikeuksia ja tasa arvoa ja silloin me voimme puhua vaikka naisten oikeuksista

silloin kun on julkista puhetta ja mikä menee yli sen tunnustettua tasa arvoa ruvetaan loukkaamaan olen pahoillani olen tosi pahoillani yritän nyt parhaani mukaan tässä suunnata puheeni mikrofoniin kun tämä on hyvin tärkeä aihe niin tässä haluaa ikään kun puhua sille jolle puhuu varmaan ymmärrätte mitä tarkoitan että me emme voi esimerkiksi naisista enää tietyllä tavalla puhua tässä salissa silloin meidän pitäisi miettiä myös seksuaali ja sukupuolivähemmistöjen kohdalla kun tämmöinen laki tulee miten se vaikuttaa siihen julkiseen puheeseen ja retoriikkaan mitä me yleisessä keskustelussa ilmennämme

rouva puhemies täällä otettiin esille että kysymys on lapsen oikeudesta molempiin vanhempiin tässä keskustelussa tulee kyllä muistaa se että eri syistä jo tällä hetkellä elää lapsia joilla ei ole ehkä kumpaakaan vanhempaa olemassa ja eri syistä elää lapsia vain toisen vanhemman kanssa tasa arvoinen avioliittolaki ei tuo yhtään homoparia tai homoperhettä lisää eikä yhtään lisää lapsia jotka elävät homoperheessä niitä on jo tällä hetkellä nyt puhutaan siitä oikeudesta että ollaan yhdenvertaisia ja jos puhutaan lapsen oikeudesta niin miksi lapselta vietäisiin se oikeus että hänen perheellään ja hänen vanhemmillaan jotka häntä hoitavat olisi sama oikeus kuin kaikilla muillakin vanhemmilla

tarttua tähän sanaan ihmisoikeus täällä käytettiin aikaisemmin puheenvuoroja joissa todettiin että lapsen ihmisoikeus ja perusoikeus on oikeus äitiin ja isään tällaista kirjausta ei kyllä mistään ihmisoikeuslaista tai sopimuksesta löydy mutta löytyy kyllä kirjaus jonka mukaan lapsella on oikeus huoltajaan se on lapsen perusoikeus ja ihmisoikeus arvoisa puhemies lainsäädännön lähtökohtana ei mielestäni tule olla ihmisten jaottelu eriarvoisiin ryhmiin mielestäni lainsäätäjien tämänkin lakimuutoskokonaisuuden kohdalla käymän keskustelun ei tule perustua eri vakaumusten näkemysten tai vakaumuksettomuuden kunnioittamatta jättämiseen mitä on suvaitsevaisuus se on kaiketi kunnioitusta toisiamme kohtaan se ei kai oikeuta suvaitsemaan vain oman arvopohjan mukaisia näkemyksiä ja tuomitsemaan muita olen itse kristillisen kirkon jäsen aion olla jatkossakin aivan kuten useimmat meistä suomalaisista meitä on moneksi mielestäni tasa arvoinen avioliitto kuuluu kaikille

puhemies ollaan tästä itse asiasta nyt sitten mitä mieltä tahansa puolesta vastaan tai jotain siltä väliltä minä nyt toivoisin kuitenkin että tämä keskustelu pysyisi asiallisena että puhutaan asiasta ja ei toisia nimitellä eikä osoiteta jokaisella on oma vakaumus vakaumus ja suvaitsevuutta tarvitaan tänne saliin ja kuten sanoin lakivaliokunnassa tämä tullaan asianmukaisesti käsittelemään mutta nyt ministeriä vaivaisin sen verran kun hän on paikalla silloin kun tämä kansalaisaloite viime kaudella tuli niin heti pitkään lainkäyttäjänä olleena näki että eihän tämä asia kahta sanaa muuttamalla hoidu kuten siinä kansalaisaloitteessa väitettiin ja tässä esityksessä on nyt tullut näitä liitännäislakeja tuonut tänne minä tiedän että stmstä tullee vielä lisää onko teillä tietoa paljonko sieltä tulee tuleeko vielä omstä jotain lisälakeja ja millä aikataululla että saataisiin vähän jäntevöitettyä

arvoisa puhemies tätä keskustelua kuunnellessa tulee melkoinen deja vu olo siitä kun kuuntelin tätä vastaavaa keskustelua viime kaudella täällä edustaja oinonen oli huolissaan siitä että viime kaudella tämä keskustelu vei aikaa muilta asioilta niinpä olisikin nyt syytä säätää nämä lait äkkiä läpi nämä tärkeät lait mistä jo viime kaudella päätettiin jotta meidän ei ei enää tarvitsisi tästä asiasta keskustella vaan suomessa tasa arvo yhdenvertaisuus ja ihmisoikeudet viimein toteutuisivat kysyisinkin ministeriltä miksi tässä asiassa tällä tavalla vatuloidaan että nämä lait ja varsinainen tasa arvoinen avioliittolaki tulee vasta maaliskuussa kaksituhattaseitsemäntoista voimaan kun hallitus on paljon heikommallakin valmistelulla nopealla aikataululla vienyt muita lakeja läpi eikö tätä nimenomaan olisi syytä kiirehtiä että suomessa tasa arvo ja yhdenvertaisuus mahdollisimman äkkiä toteutuisivat

perustuslain yhdennentoista pykälän mukaan sanotaan että uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa ketään loukkaamatta jokainen saa täällä olla jotain mieltä mitä haluaa nämä ovat niitä asioita että ollaan joko kyllä tai ei mutta minun uskoni lähtee siitä että avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto päättäjänä meistä jokainen niin minä kuin vastuussa puheistaan ja teoistaan tämänkin asian kohdalla tuntuu kyllä ihmeelliseltä että että me olemme ihmisoikeuden vastaisia mutta juuri tämä laki korostaa että minä haluan kanssa kunnioitusta ihmisoikeutta kohtaan että tämä on minulle tämmöinen ihmisoikeuden käsite jota teidän pitäisi kunnioittaa tietysti taas minun pitää kunnioittaa toisia vastapuolia

puhemies salissa puhutaan tänään taas paljon vakaumuksesta ja omastatunnosta itse koen että lainsäätäjän on kyettävä tekemään ero oman henkilökohtaisen vakaumuksensa ja lainsäätäjän roolin välillä siitä puhtaasta syystä että joka ikistä ihmistä on kohdeltava lain edessä yhdenvertaisesti riippumatta tämän seksuaalisesta suuntautumisesta

kun se laki itse hyväksyttiin edellisen eduskunnan aikana tuli aika tiukka aikataulu omn puolella valmistella näitä siellä on tehty ne työt mitä siellä on tehtävissä stmn puolella on sitten tekemättä jotakin ainakin minulla on ymmärrys siitä että sosiaaliturvaa ja sosiaali ja terveyspalveluja koskevat lainsäädännön muutokset tulevat myöhemmässä vaiheessa mutta kuitenkin samaan syssyyn sitten ennen tätä kun tämä ensimmäinen kolmatta kaksituhattaseitsemäntoista

puhemies tämähän on todella historiallinen hetki tasa arvoista avioliittolakia aletaan panna toimeen se on yhdenvertaisuuden kannalta historiallinen hetki ja se on demokratian kannalta historiallinen hetki mutta kuten on tässä salissa kuultu tänäänkin tämä laki jakaa voimakkaasti mielipiteitä samanlainen kysymys oli kaksikymmentä vuotta sitten eu ratkaisu kunnioitan todella syvästi heitä jotka jäivät tappiolle tässä kansanäänestyksessä mutta jättivät sen pettymyksen taakseen se oli ihan aitoa aitoa isänmaallisuutta oma kokemukseni on että monet niistäkin jotka ovat jyrkästikin vastustaneet tätä lakia ovat menneet elämässä eteenpäin ja toivon että loputkin voivat kokea että heitä ei ole henkilökohtaisesti tai heidän vakaumustaan loukattu syrjitty tai syrjäytetty vaikka oma asia ei voittanut näinä aikoina meillä on suuria haasteita ja suuria vastuita siinä miten kansakunta saadaan taas menestymään meidän ei pidä eikä meillä ole oikeutta haaskata voimavarojamme siihen että kaivelemme tongimme ruodimme ja revimme jo tehtyjä päätöksiä nyt ne on saatettava toimeksi meidän velvollisuutemme on katsoa eteenpäin

arvoisa rouva puhemies tänään meillä on käsittelyssä erittäin tärkeä ja ja jopa kuuma lakimuutos asiasta voidaan olla hyvinkin montaa mieltä niin kuin on oltu minulle avioliitto on instituutiona erittäin pyhä asia kahden miehen tai kahden naisen välinen liitto ei voi mielestäni olla avioliitto se voi kylläkin olla esimerkiksi pariliitto mutta kun kaksi ihmistä rakastaa toistaan voiko meistä joku sanoa että ei saa rakastaa ilman rakkautta maailma olisi erittäin kylmä enkä toivoisi sitä kenellekään kukin rakastakoon ketä tahansa mitä tahansa mutta avioliitto on aina avioliitto

puheenjohtaja täällä edustaja toivola puhui kulttuurinmuutoksesta ja eduskunta ei voi koskaan muuttaa kulttuuria yleensä se on niin että kulttuuri muuttaa eduskuntaa ja tämäkin keskustelu on seurausta siitä yhteiskunnallisesta muutoksesta joka on hyvin nopeasti tapahtunut ruotsissa jossa tällä alueella kulttuuri on paljon pidemmällä kuin suomessa sellainen kulttuuri kuin he ovat halunneet näkyy myös näitä ongelmia joita on syntynyt siitä kun lapsille ei enää kerrota ovatko he tyttöjä vai poikia vaan annetaan ikään kuin aikaa että he itse löytävät keitä he ovat ruotsissa käytetään jo viimeisimmän tutkimuksen mukaan miljoonia kruunuja näiden teini ikäisten tyttöjen ja poikien identiteettiongelmiin kun he eivät pysty selkeästi identifioimaan itseään keitä he oikeasti ovat olen tästä erittäin huolissani uusissa opseissa opetussuunnitelman perusteissa sielläkin rohkaistaan opettajia olemaan kutsumatta lapsia heidän sukupuolensa mukaan olemme me
arvoisa puhemies itse ajattelen kulttuurinmuutoksesta että se on kyllä aika vastavuoroista välillä meillä on yhteiskunnassa tilanteita missä me katsomme että lainsäädäntö ikään kuin asettaa uuden ajan ja ja se rupeaa luomaan kulttuurinmuutosta ja välillä se taas tulee toisinpäin että yhteiskunnassa syntyy asioita jotka taas kantautuvat eduskuntaan ja ne synnyttävät päätöksiä

arvoisa puhemies minä olisin taas enemmän huolissani siitä että lapsia tiettyyn muottiin pakotetaan sukupuolen perusteella eikä anneta lapsien olla juuri sellaisia kuin he ovat vaan sen perusteella mitä sukupuolta he edustavat heidän kasvatustaan sitten ohjaillaan ja uskon että enemmän pahoinvointia yhteiskunnassa aiheuttavat tällaiset hyvin tiukat sukupuolinormit jotka sitten ihmisen yksilöllisyyttä ja ja sosiaalista vapautta ahdistavat

arvoisa puhemies täällä edustaja pelkonen otti kantaa siihen että ei saisi tehdä päätöksiä oman vakaumuksensa perusteella mutta haluaisin muistuttaa eduskuntaa siitä että arvotyhjiötä ei ole ei ole semmoista tilaa että ei ei olisi arvoja tai joku vakaumus tai joku ajatus miten asiat pitää hoitaa ja sen perusteella ei voi sanoa etteikö jokainen saa toimia juuri miten itse kokee oikeaksi mikään laki ei muuta sitä että vain mies ja nainen voivat luonnonjärjestyksen mukaan lisääntyä ja minusta meidän pitäisi iloita siitä että olemme miehiä ja naisia ja mieheksi kasvetaan miesten kanssa ja äiti näyttää tyttärelleen mitä on olla nainen sen takia nämä sukupuoliroolit ovat erittäin tärkeitä

vielä edustajat kymäläinen ja meri ja sitten siirrytään varsinaisiin pyydettyihin puheenvuoroihin
arvoisa herra puhemies kiitos ministerille ja hallitukselle että nämä liitännäislait tulevat nyt käsittelyyn on harmi että tämä tämä keskustelu lähtee ikään kuin alusta siitä mitä viime kaudella tehtiin nyt ei ole omasta mielestäni enää aika vakaumuskeskustelulle vaan nyt tässä on lähetekeskustelussa hallituksen esitys ja tämän keskustelun pitäisi ennen kaikkea evästää lakivaliokuntaa

tässä asian käsittelyssä kysymys isyyslaista kun ministeri on paikalla isyyslain mukaiseen isyysolettamaan ei tule muutosta tai vastaavaa konseptia samaa sukupuolta oleville pareille samaa sukupuolta olevat parit asetetaan siis eriarvoiseen asemaan vanhemmuutta koskevan lainsäädännön osalta onko isyyslakiin tulossa isyysolettamaa muuttava esitys

herra puhemies olisin nyt kysynyt kun ministeri on paikalla pidän myöhemmin puheen sitten erikseen näistä maksuista olen aikaisemmin kun minä olen siviilivihkijä ollut siviiliammatiltani myöskin rekisteröinyt parisuhteita ja tiedän mitä se käytännössä on ja maistraateissa on usein toivottu pohdittavaksi sitä että siviilivihkimisen esteiden tutkinta ja vihkiminen tulisi mahdollisesti pienen maksun taakse ja nythän näitä ilmoituksiakin on tulossa sitten mahdollisesti tämän uuden lain piiriin ja se työllistää maistraatteja nyt kun etsitään näitä rahoituskeinoja niin tätä voisi miettiä miettiä ja tästä olemme jättäneet juho eerolan kanssa kirjallisen kysymyksenkin mutta siinä ei kovin paljon luvattu kirkkokin perii kirkollisveroa siinä olisi yksi semmoinen pieni maksu esteiden tutkinta ja ja pieni maksu nyt puhutaan ihan muutaman kympin maksuista toivoisin että tätä asiaa vietäisiin eteenpäin

nyt haluan myös käyttää tilaisuutta hyväkseni kun ministeri on vielä paikalla liittyen tähän toiseen kansalaisaloitteeseen aito avioliitto käsittääkseni se on nykylainsäädännön mukainen ja pohdin sitä että jos tämä kansalaisaloite etenee eduskuntaan ennen kuin nämä nykyiset lait ovat lain muodossa niin miten miten tähän tulee suhtautua eikö siinä ole jonkunlainen ristiriita sitten minä haluaisin vielä sanoa että itse ainakin arvostan kristillisiä arvoja vaikka en kuulu kirkkoon enkä ole uskossa tässä keskustelussa kuitenkin nämä uskonnolliset argumentit ylikorostuvat en usko että kukaan tässä salissa on sitä mieltä että uskonnonvapaus ei olisi tärkeä arvo pitää kuitenkin muistaa että kyse on uskonnonvapaudesta ei velvollisuudesta ja jokainen aikuinen saa jatkossakin itse päättää halutessaan uskonnolliseen yhteisöön kuulumisesta

ja mieluusti maks viisi minuuttia
arvoisa puhemies tasa arvoisen avioliittolain hyväksymisen myötä joudumme käsittelemään myös näitä liitännäislakimuutoksia en ole ollut mielissäni lakimuutoksesta joten näiden liitännäislakien hyväksyminen ei ole minulle mikään läpihuutojuttu ennen kuin liitännäislakeja voidaan säätää tulee lapsivaikutusten arviointi hallitusohjelman mukaisesti sisällyttää kaikkeen lapsiin kohdistuvaan lainsäädäntöön lapsivaikutusten arviointi perustuu lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaiseen vaatimukseen asettaa lapsen etu ensisijaiseksi kaikessa lapsiin kohdistuvassa päätöksenteossa samaa sukupuolta olevien aviopuolisoiden adoptio oikeudessa ei saisi olla kysymys aikuisten emotionaalisista tarpeista ja syistä vaan lapsen oikeudesta molempiin vanhempiin lapsella pitää olla oikeus sekä isään että äitiin samaa sukupuolta olevien adoptio oikeuteen perustuvat syyt eivät saa mennä lapsen edun ohi samaa sukupuolta olevilla pareilla lapsensaantiongelmathan eivät ole lääketieteellisiä vaan johtuvat heidän seksuaalisesta suuntautumisestaan vaikka yhteiskuntamme on menossa liberaalimpaan suuntaan ja

on entistä enemmän kokevat sateenkaariperheiden lapset ehkä tavallista enemmän kuitenkin kiusaamista ja syrjintää siksi lapsen mielipide adoptiosta ja sen vaikutuksista tulisi selvittää hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti asioista päätettäessä adoptio oikeuden myöntäminen samaa sukupuolta oleville pareille voi vaikuttaa kielteisesti myös heteroparien ulkomaisiin adoptiomahdollisuuksiin esimerkiksi venäjä ei anna lapsia adoptoitavaksi maihin joissa homoliitot sallitaan hedelmöityshoitolakiin ei ole tulossa muutoksia ja se on hyvä hedelmöityshoidot on tarkoitettu nimenomaan lapsettomien avioparien avuksi jotka eivät voi saada lapsia luonnollisella tavalla kyse on nimenomaan hoidosta homopareilla kyse ei ole terveysongelmasta vaan sukupuoliseen käyttäytymiseen liittyvästä ongelmasta arvoisa puhemies avioliittolain mukaan avioliitto solmitaan vihkimisellä ja vihittävät joutuvat ilmaisemaan tahtonsa ottaa kumppaninsa aviopuolisokseen rakastaakseen häntä myötä ja vastoinkäymisissä todistajien läsnä ollessa parisuhteensa rekisteröineet saisivat kuitenkin avioitua oikeusministeriön luonnoksen mukaan pelkällä ilmoitusmenettelyllä ilman että heitä vihittäisiin avioliittoon ja ilman minkäänlaista sitoutumista osoittavaa tahdonilmaisua

arvoisa puhemies

mielipidekirjoituksen siitä onko suomessa vielä oikeus ilmaista omaa mielipidettään tuntuu että silloin kun olemme samaa mieltä vallalla olevien valtavirtausten muotivirtausten kanssa olemme ikään kuin ok jee kaikki hyvin meitä suvaitaan mutta sitten jos haluamme esittää erilaisen mielipiteen onkin kyseenalaista mihin kastiin kuulumme täällä puhuttiin retoriikasta olen kuullut todella monenlaista retoriikkaa tässä salissa ja monenlaisilla äänenpainoilla puhuttavan kysyisinkin eikö jokaisella ihmisellä myös kansanedustajalla ja ministerillä ole oikeus omaan mielipiteeseensä ja sen ilmaisemiseen sanottiin että uskonnollista retoriikkaa ei saisi olla mutta oletteko ajatelleet että tässä salissa on koko ajan ateistista filosofiaa liberaaliteologiaa kun pikkuisen raaputetaan sitä pintaa niin sanottu gender teoria joka on vanha teoria mutta rapakon takaa vyörynyt tänne on jatkuvasti vallalla sen mukaan muun muassa halutaan häivyttää sukupuolien erot tuoda tätä neutraliteettia ollaan niin kuin love for all eikä kukaan ole enää mistään eikä kukaan minnekään menossa arvot häviävät milloin me suvaitsemme oikeasti että me saamme olla erilaisia ja osaamme kunnioittaa toinen toisiamme

ei tehty viime syksynä kun sukupuolineutraali avioliittolaki hyväksyttiin se on tosiasiallinen fakta se ei ole vain kristillisdemokraattien mielipide vaan eduskunta itse on velvoittanut että kaikissa niissä lakiesityksissä jotka jollakin tavalla koskettavat lapsia ja heidän oikeuksiaan tulee tehdä arvioinnit miten ne vaikuttavat lapsiin niitä ei tehty ja se on tosiasiallinen asia pyytäisinkin että tätä ministeriössä arvioidaan ja mietitään uudelleen avioliitto niin kuin se nykyisin on voimassa on miehen ja naisen välinen yksikkö ja se on ollut aina yhteiskunnan perusyksikkö koska vain siinä on luonnollinen mahdollisuus suvun jatkumiselle ja vain siinä lapsella on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä oman isän ja äidin kanssa en ymmärrä miksi oikeastaan avioliitto miehen ja naisen välisenä liittona ei saisi olla erillisenä omana yksikkönänsä samaa sukupuolta oleville voisi olla pariliitto tai vaikka sopimusliitto itse olen aina ajatellut että tällä tavalla

miehen ja naisen välisenä ja esimerkiksi sen pariliiton samaa sukupuolta oleville

raameissa voisi parhaiten ajaa kaikkien etuja

jos me ajattelemme sitä että silloin viime vuonna puhuttiin että avioliitto ei muutu miksikään sukupuolineutraalin avioliiton myötä niin tälle ajatuksellehan maailmassa nauretaan sukupuolineutraalin avioliiton kannattajat ovat avoimesti sanoneet että se muuttuu ja aivan varmasti muuttuu ja se on heidän tavoitteensakin ja nyt ennen kuin tuo laki on edes voimassa meille esitellään lakia rekisteröidyssä parisuhteessa olevat voisivat ikään kuin liukua avioliittoon vain omalla ilmoituksellaan eli tässä on meillä käsillä jo ensimmäinen merkittävä muutos avioliitto on aina ollut liitto joka solmitaan todistajien läsnä ollessa ja siinä annetaan vala ainakin tässä meidän yhteiskunnassamme se on näin ollut joka tapauksessa se on ollut näin viimeisten vuosikymmenien aikana ja joka tapauksessa se on oleellinen osa avioliittoa se solmitaan todistajien läsnä ollessa antaen vala eli eli tässä on ensimmäinen esimerkki kuinka avioliittoa ja sen säädöksiä aletaan murtaa

sukupuolineutraali avioliittolaki määrittelee lapsen normaalitilaksi sen että hän kasvaa irrallaan joko biologisesta isästään tai äidistään tämä on ykn lapsen oikeuksien sopimuksen vastaista sen sopimuksen mukaan lapsella on oikeus tuntea vanhempansa ja olla heidän hoidettavanaan sopimuksen sananmuoto viittaa nimenomaan biologisiin vanhempiin koska sosiaaliset vanhempansa lapsi tietysti tuntee aina ja kysyisinkin nyt kun on tästä samaa sukupuolta olevien adoptio oikeudesta kyse niin kd kuin eduskuntakin edellytti että lapsivaikutukset arvioidaan koska arviointi jätettiin tekemättä avioliittolain eduskuntakäsittelyssä se tulee tehdä liitännäislakien yhteydessä jolloin kanta adoptiolakiin voidaan muodostaa arvioinneissa saadun tiedon pohjalta on myös huomattava että merkittävä joukko maita tulee avioliittolain muutoksen myötä kieltämään adoptiot suomeen niin on jo tapahtunut ja se vaikeuttaa kaikkien parien adoptiomahdollisuuksia minä kysyisinkin missä ovat lapsen ihmisoikeudet missä on lapsen oikeus isään ja äitiin eri psykologiset koulukunnat ovat kautta vuosikymmenien riippumatta muista opetuksistaan painottaneet miehen ja naisen isän ja äidin

ja kehityksessä se on ollut aivan yleismaailmallinen fakta asia mihinkä tämä tieto ollaan nyt hävittämässä arvoisa puhemies arvoisa ministeri minä todella toivon että niitä päätöksiä mitä viime syksynä tehtiin ja ja sukupuolineutraalia avioliittolakia ja ja niitä kaksisataa lakia joita tulisi muuttaa arvioitaisiin uudelleen ja nimenomaan sillä tavalla että kaikkien myös nykyisin avioliitossa olevien ja myös lapsen ihmisoikeudet tulisivat kunnioitetuiksi sillä tavalla me me voisimme tehdä sellaisia päätöksiä jotka ovat kestäviä pitkälle vuosikymmeniä eteenpäin pitkälle tulevaisuuteen niin että me voisimme olla rakentamassa sellaista yhteiskuntaa jossa on kaikkien hyvä kasvaa jossa kasvaa myös se arvostus ja kunnioitus toinen toisiamme ja erilaisuutta kohtaan kiitos

arvoisa puhemies ensinnäkin kiitoksia edelliselle eduskunnalle historiallisesta ja tärkeästä tasa arvoinen avioliittolaki ja kiitoksia myös hallitukselle siitä että kunnioitatte edellisen eduskunnan päätöstä vaikka tiedän että lain esitteleminen on osalle hallitusta vaikea asia päätöksellä on tärkeä käytännön merkitys monille mutta myös erittäin tärkeä symboliarvo sateenkaarikansalle ja koko yhteiskunnalle päätöksellä suomi siirrettiin kohti edistyksellistä tasa arvoa ja ihmisoikeuksia kunnioittavien maiden joukkoon kaikilla meillä on oikeus mielipiteeseen mutta lainsäädännön lähtökohtana on oltava tasa arvo ja yhdenvertaisuus lain edessä kirkkokunnat tekevät omia ratkaisujaan nyt me täällä eduskunnassa säädämme maallisia lakeja ja lain edessä on kaikkien ihmisten oltava yhdenvertaisia on hieman surullista että olemme edelleen tänään keskustelleet täällä jo kerran päätetystä tasa arvoisesta avioliittolaista vaikka nyt pääpainona tulisi olla keskustelu siitä kuinka tämä laki ja liitännäislait laitetaan toimeen täällä on tänään puhuttu lapsista ja lapsen oikeuksista itse näen että lapsen etu on rakastavat vanhemmat ja on hienoa jos lapsella on kaksi rakastavaa vanhempaa oli heidän sukupuolensa mikä hyvänsä se on enemmän kuin monilla lapsilla on

ei kuitenkaan vielä näiden ehdotettujen lainmuutosten jälkeenkään ole kaikilta osin kunnossa erityisesti korjaamista kaipaa sukupuolen juridista vahvistamista koskeva lainsäädäntö eli translaki jonka uudistamista edellisen hallituksen aikana valmisteltiin pitkälle ja asiantuntijaryhmän loppuraportti annettiin toukokuussa translain kokonaisvaltaisempi uudistaminen olisi tarkoituksenmukaista tarkoituksenmukaista tehdä nyt kun laki joka tapauksessa avataan tasa arvoisen avioliittolain edellyttämien muutosten myötä translaissa uudistamista kaipaa sukupuolen juridista vahvistamista koskevat vaatimukset sillä nykyinen lainsäädäntö loukkaa transsukupuolisten ihmisten itsemääräämisoikeutta translakia tulee uudistaa niin että juridisen sukupuolen vahvistaminen tapahtuu ihmisen omalla ilmoituksella sujuvasti ja nopeasti juridisen sukupuolen vahvistamisen ehdoksi ei saa asettaa lisääntymiskyvyttömyyttä eikä mitään lääketieteellistä hoitoa toimenpidettä diagnoosia tai lausuntoa juridisen sukupuolen vahvistaminen ja mahdollinen lääketieteellinen hoito on myös syytä erottaa toisistaan tukea ja kehotuksia translain muutoksille on annettu myös kansainvälisesti ja monet maat ovat jo korjanneet lainsäädäntönsä näiltä osin euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous hyväksyi kahdeskymmenestoinen neljättä kaksituhattaviisitoista päätöslauselman joka kannustaa jäsenmaita ottamaan juridisen sukupuolen vahvistamiseksi itsemääräämisoikeuteen perustuvan nopean läpinäkyvän ja saavutettavan menettelyn sekä poistamaan juridisen sukupuolen vahvistamisesta lääketieteelliset ehdot kuten lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen ja mielenterveysdiagnoosin sekä naimattomuusvaatimuksen

luopumista nyt tehtävä lainmuutos viekin meitä oikeaan suuntaan sillä nyt edessämme olevassa esityksessä transsukupuolisen sukupuolen vahvistamisesta annetusta laista poistettaisiin edellytys jonka mukaan sukupuolen vahvistamista pyytävä henkilö ei saa olla avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa suunta on siis oikea mutta matkaa on vielä toivottavasti nykyinen eduskunta jatkaa työtä yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien edistämiseksi ja säätää tasa arvoisen avioliittolain edellyttämien muutosten lisäksi myös muut tarvittavat muutokset translakiin samalla kun laki nyt avataan tarvittava valmistelutyö on jo tehty translain epäkohdat saattavat tuntua joistakin pieniltä tai pieniä ihmisjoukkoja koskevilta asioilta ja jotkut saattavat vähätellä translain ongelmien vakavuutta niille ketä asia koskee ja heidän läheisilleen kyse on kuitenkin äärimmäisen vakavista epäkohdista kyse on heidän itsemääräämisoikeuksistaan ja ihmisoikeuksistaan

ei edes maksa mitään vetoankin että eduskunta ja hallitus kunnioittavat ihmisen itsemääräämisoikeutta ja ihmisoikeuksia ja ryhtyvät välittömästi valmistelemaan translain laajempaa uudistusta nyt kun laki on auki toivottavasti lakivaliokunta ottaa tämän työssään huomioon

arvoisa puhemies olen tyytyväinen siihen että tämä paketti on vihdoin tässä

tästä rekisteröidystä parisuhteesta voi ikään kuin liukua avioliittoon jos tätä liukumista ja helppoa menettelyä ei saisi olla niin silloin sanotaan että pariliitto tai rekisteröity parisuhde ei sittenkään ollut ihan yhdenvertainen vaan että avioliitto on enemmän lain edessä avioliitto sanalla on myös symbolinen merkitys siksi tasa arvoinen avioliittolaki on kokonaisuutena tärkeä tässä uudistuksessa maallinen valta nimenomaan maallinen valta sanoo ääneen että ne liitot joissa halutaan sitoutua tiukemmin toiseen ihmiseen sukupuolesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta ovat yhtä arvokkaita ja näillä ihmisillä on samat oikeudet ja vastuut toisesta ihmisestä

mutta sen verran haluan puuttua aiheeseen että perustuslaki turvaa uskonnonvapauden mutta maallinen valtamme ja valtiosääntömme lähtee siitä että valta tulee kansalta ei jumalalta olipa itse kunkin jumala minkälainen tahansa mielestäni kuitenkin tähänkin hyvään lakipakettiin ja kokonaisuuteen jää muutama kauneusvirhe isyysolettama jää yhä kankeammaksi kuin heteropariskunnilla samaa sukupuolta olevilla pareilla on tämän lain mukaan oikeus adoptoida yhdessä lapsi kuten heteropariskunnilla ja tämä on hyvä askel eteenpäin mutta sitten jos taas vertaamme hedelmöityshoitoon heteropariskunta pääsee pariskuntana mutta samaa sukupuolta olevat naiset eivät voi saada hedelmöityshoitoa pariskuntana ainoastaan itsellisinä naisina he voivat kuitenkin saada tuossa samassa parisuhteessa näitä hoitoja mutta he eivät voi saada sitä yhdessä ja tämä on jotenkin käsittämätöntä mielestäni me tässä ikään kuin pistämme päämme pensaaseen me sallimme tilanteen joka on elävässä elämässä totta mutta me emme rohkene kirjoittaa sitä laiksi

translaki mielestäni paranee jonkin verran niiltä osin kun laista poistetaan naimattomuuskielto ja puolison suostumuksen vaade poistuu silti toivon että tuo translain kokonaisuudistus joka edellisellä vaalikaudella on valmisteltu valmisteltu tuotaisiin kokonaisuudessaan tähän saliin edustaja sarkkinen puhui mielestäni niistä perusteista ja ongelmakohdista varsin viisaasti ja siksi en enää toista samoja asioita koska en olisi osannut niitä yhtä hyvin sanoa kiitos tästä puheenvuorosta

uskonnonvapauden nimissä ja vanhempien tasavertaisuuden nimissä olen iloinen siitä että jatkossa lapsen uskonnollisesta asemasta päättäminen vaatii molempien vanhempien suostumuksen mielestäni se on modernia parisuhdetta olipa kyse sitten minkälaisista pariskunnista tahansa molemmat vanhemmat päättävät yhdessä siitä mikä lapsen asema tässä tilanteessa on kun emme ehkä vielä pääse siihen järjestelmään jossa näistä asioista päätettäisiin vasta aikuisena ja henkilökohtaisesti

loukkaa toisen oikeutta tai vapautta mitä sitten taas tulee mielipiteen ilmaisun vapauteen josta siitäkin on tänään tässä salissa keskusteltu niin mielestäni mielipiteen ilmaisun vapauteen kuuluu se että toisella on oikeus ilmaista vastamielipide

arvoisa herra puhemies ja kuulijat jotka täällä ovat asian ympärillä

annetun lain perusteella minä itse ajattelen asioista niin että politiikkaa ja uskontoa ei pitäisi kauhean vahvasti sekoittaa mutta minä ymmärrän monien ihmisten vakaumusta ja huolta erityisesti lasten oikeuksista isään ja äitiin sekä miehen ja naisen malliin täällä edustaja huhtasaari otti esille oleellisen asian

lapsen oikeus isään ja äitiin eikä niinkään vanhempien oikeus saada itsellensä lapsi minä olen itse jäänyt lapsettomaksi ja hyväksyn sen ei minulla ole mitään sen suurempaa oikeutta saada lapsia kuin kenelläkään muulla tämä nyt tässä kuriositeettina meidän pitää kuitenkin hyväksyä tässä yhteiskunnassa semmoisia asioita että erityisesti monet ikäihmiset ovat olleet minuun ennen vaaleja ja ja vaalien jälkeenkin yhteydessä siitä että mitä minä tästä asiasta ajattelen ja ymmärränkö minä sitä että he kokevat

sitä mieltä että meidän pitäisi tehdä tämä vaikutusarviointi erityisesti meidän lasten kannalta jotenkin nyt viimeaikaisessa keskustelussa on huomannut sen että ei ei ole kauhean hyvää ja muodikasta olla perinteisten arvojen kannalla täällä vielä palaan tähän maistraatin roolin tässä laissa östman ja essayah tuossa yksi päivä ottivat esille tosiaan sen että uskonnolliset yhdyskunnat saattavat kieltäytyä vihkimästä se on tosiasia että maistraatteihin silloin tulee enempi ruuhkaa ja resursseja tulisi olla riittävästi tuossa aiemmin jo totesinkin että olen itse toiminut vuosia siviilivihkijänä ja rekisteröinyt satoja pareja ja samaa sukupuolta olevia henkilöitä ja tiedän että siinä on aika paljon työmäärää erityisesti esteiden tutkinnassa ja myös ulkomaalaisten parien esteiden tutkinnassa tämä tehdään täysin maksutta virkamiestyönä elikkä tähän tähän pitäisi oikeasti puuttua tiedän että siellä maistraatissa on hyvin laaja kannatus tälle asialle mutta poliittinen tahto on puuttunut tätä on tuotu usein maistraatin toimesta ministeriön tietoon kyllä kirkkokin ottaa kirkollisveroa joskus on sanottu että miksei voitaisi ottaa maksu avioliittoon vihkimisestä maksamme me joka kerta kun haemme niin sanotun vanhan virkatodistuksenkin muistaakseni se on neljä pilkku viisikymmentä eikä sitä kukaan ole kyseenalaistanut ymmärrämme sen että viranomaiselle aiheutuu kuluja sitten yksi mikä tässä nyt minua jäi vähän häiritsemään parisuhteen rekisteröinnistä luopumisessa on se että tämähän jää nyt osittain voimaan eli tässä kumotaan vain nämä perustamista koskevat säännökset tähän kaksi järjestelmää päällekkäin niiden osalta ketkä ovat jo rekisteröineet parisuhteensa elikkä jatkossa näiden kahden järjestelmän kanssa joudutaan pelaamaan sitten minä miettisin sitä yhdenvertaisuutta myöskin toiselta kannalta tämä nyt oli tämmöinen ajatus mikä minulle eilen illalla syntyi nyt on sitten tilanne että meillä on samaa sukupuolta olevia ihmisiä jotka saavat valita sen kuten täällä sanotaan jos he eivät esimerkiksi periaatteellisista syistä halua avioitua elikkä nyt heillä on tämmöinen valinnanvapaus eli että he ovat tämmöisessä rekisteröidyssä niin sanottu siviilisuhteessa tai sitten he ovat avioliitossa ja sitten miehet ja naiset ovat avioliitossa tässä on jotain outoa logiikkaa ja vuosikymmenien saatossa kahden lain soveltaminen voi muodostua ongelmaksi tosiaan omana henkilökohtaisena mielipiteenä sanoisin että en en tätä lakipakettia voi voi hyväksyä erityisesti lasten adoptoinnin osalta näihin translakiasioihin ja näihin ymmärrän hyvin heidän tarpeensa en lähde kommentoimaan mutta ilman tätä

arvoisa herra puhemies lähetekeskustelussa on avioliittolain muutoksen edellyttämien liitännäislakien ja aivan heti alkuun haluan kiittää ministeriä ja hallitusta siitä että nämä liitännäislait tulevat nyt käsittelyyn tasa arvoista avioliittolakia puoltaa se että byrokratia vähenee ja näin syntyy säästöjä kaikki avioparit olisivat oikeudellisesti samalla viivalla kaikissa tilanteissa kunkin parin oikeudellinen asema suomessa olisi selkeästi ja yhdenmukaisesti määritelty byrokratia vähenisi merkittävästi kun tarve erotella ihmisiä rekisteröityihin puolisoihin ja aviopareihin poistuisi sama sukunimi ilman erillistä hakemusta auttaa tällä hetkellä yhdessä eläviä ihmisiä parisuhteensa rekisteröivä pari joutuu tällä hetkellä anomaan erikseen maistraatilta samaa sukunimeä ja maksamaan siitä hallinnollisen maksun tämä vie aikaa ja resursseja aivan turhaan kaikilla parisuhteensa virallistavilla pareilla olisi näin yhtäläinen oikeus yhteiseen sukunimeen ilman turhaa byrokratiaa ja rahanmenoa

tasa arvoisen avioliittolain myötä ihmisille tulee oikeus tulla harkituiksi adoptiovanhemmiksi yhdessä ei yksi kerrallaan henkilöillä ei ole enää seksuaalisen suuntautumisen esiin tuomisen tuomisen pakkoa tällä hetkellä väestörekisteristä erilaisista henkilörekistereistä ja muista vastaavista rekistereistä voidaan poistaa rekisteröidyn parisuhteen kategoria seksuaalivähemmistöjen edustajien ei tarvitse jatkossa epäsuorasti tuoda esille seksuaalista suuntautumistaan siviilisäätyä käyttäessään laki tuo turvaa sateenkaariperheiden lapsille tuhannet suomalaiset lapset elävät sateenkaariperheissä tutkimusten mukaan näiden perheiden suurimpia haasteita on ympäröivän yhteiskunnan asennoituminen tasa arvoinen avioliittolaki antaisi näille lapsille heidän vanhemmilleen ja heidän lähiympäristölleen selkeän viestin siitä että heidän perheensä on yhtä arvokas ja yhtä kuin muutkin perheet laki ei tarkoita perinteisen avioliittoinstituution kyseenalaistamista avioliittolaki astui suomessa voimaan tuhatyhdeksänsataakaksikymmentäyhdeksän ja sen jälkeen sitä on muutettu useaan kertaan avioliittolaki on mukautunut yhteiskunnan tarpeisiin aiemminkin kuten mikä tahansa muukin laki

mukaiseen isyysolettamaan tule muutosta tai vastaavaa konseptia samaa sukupuolta oleville pareille samaa sukupuolta olevat parit asetetaan siis eriarvoiseen asemaan vanhemmuutta koskevan lainsäädännön osalta tähän tarvitaan selkeästi tulevassa myös muutosta täällä päivän keskustelussa tuli esille edustaja oinosen osalta evankelisluterilainen kirkko ja sen jäsenyys edustaja oinonen kertoi tuossa puheenvuorossaan että moni kirkon jäsen on eronnut sen jälkeen kun piispat ovat puoltaneet tätä tasa arvoista avioliittolakia tai kannattaneet sitä omana näkemyksenään täytyy muistaa että myös toisinpäin tätä liikehdintää tapahtui osa kirkon jäsenistä erosi sen vuoksi että tuli hyvin voimakkaita kielteisiä kantoja tasa arvoista avioliittolakia vastaan jokaisella kirkon jäsenellä jokaisella seurakunnan jäsenellä on oikeus itse tehdä päätökset siitä omien vakaumustensa pohjalta mihin haluaa kuulua ja mihin ei halua kuulua ole meidän meidän tehtävämme tässä salissa sitä sen enempää käsitellä pitää muistaa se että evankelisluterilaisessa kirkossa jäsenistössä on paljon myöskin niitä ihmisiä jotka kannattavat tasa arvoista avioliittolakia tämä tämä seurakunnan jäsenyys ei sulje sitä mahdollisuutta keneltäkään edustaja oinonen totesi että viime hallituskaudella kului vuosi tämän tasa arvoisen avioliittolain keskusteluun ehkä ehkä näin tapahtui opposition ja erityisesti edustaja oinosen osalta mutta kyllä tuon vuoden aikana aika monia lakeja eteenpäin vietiin vaikka vaikka tuntui että

päätöksentekoa haluttiin ehkä harhaan johtaa luoden sitä mielikuvaa että tämä olisi ainut asia joka eduskunnalle olisi viime kaudella ollut tärkeä tai käsittelyssä

saada olla mukana kun suomi lopulta ottaa paikkansa sivistysmaiden joukossa maana joka perustuu tasa arvolle ihmisarvolle ja ihmisoikeuksille eikä muinaisten kirjoitusten hyvin valikoivalle ja tarkoitushakuiselle tulkinnalle edustajat niikko oinonen östman ja kumppanit oletteko te tosiaankin lukeneet raamattuanne vain omaa ennakkokäsitystänne tukevista kohdista unohtaneet kaikki muut jakeet raamatun käsitys avioliitosta parisuhteesta ja kahden ihmisen rakkaudesta on vähintäänkin moninainen ja hyvin ristiriitainen mutta me emme ole täällä tänään keskustelemassa raamatunselityksestä vaan suomen lainsäädännöstä ja suomalaisten asemasta lain edessä kaikkien suomalaisten on sääli ettei suomi tällä kertaa ollut tasa arvon edelläkävijä mutta parempi myöhään kuin ei silloinkaan se minua vain surettaa ettei minulle hyvin läheinen jo edesmennyt sukulaismies joka usein hoiti minua kun olin pikkupoika saanut nähdä tätä päivää olla täysivaltainen suomen kansalainen ja mennä naimisiin rakastamansa ihmisen kanssa arvoisa puhemies täällä on puhuttu arvoista aivan kuin konservatiiviset arvot olisivat oikeita arvoja edustaja tanus myös suvaitsevaisuus ja vapaamielisyys ovat arvoja oikeita arvoja suvaitsevaisuus ei ole arvottomuutta vaan vahva arvoperusta jolle esimerkiksi minä olen rakentanut oman elämäni periaate jonka edistämiseksi minä teen työtä haluan suomen olevan hyvä paikka elää meille kaikille arvoisa puhemies raamatun lisäksi täällä on puhuttu lapsista mikä on ihan ymmärrettävää liittyyhän avioliittolaki muun muassa isyyslakiin ja adoptiolakiin täälläkin on kuultu monta kertaa väite että lapsi tarvitsee kasvattajikseen miehen ja naisen tai hänen kehityksestään jää puuttumaan jotain että hänestä tulee jotenkin erilainen kyseinen väite on kuitenkin väärä coloradon yliopiston tutkijat kävivät läpi vanhempien sukupuolen vaikutuksia arvioinutta tutkimusta ja ja artikkelia ja päätyivät yksiselitteiseen lopputulokseen vanhempien sukupuolilla tai yksinhuoltajuudella ei ole vaikutusta lasten käyttäytymiseen psykologisiin ominaisuuksiin tai koulumenestykseen yhdeksäntoistatuhatta tutkimusta siinä teille vaikutusarviot tutkijoiden kanssa saa toki olla eri mieltä ja tiedän monen täällä myös olevan tai ainakin lukevan tutkimuksia valikoivasti mutta siinä on olemassa se huomattava riski että voi olla väärässä tosiasiat eivät ole mielipidekysymyksiä ihmisoikeudet eivät ole mielipidekysymyksiä

arvoisa puhemies

tälle lain voimaansaattamiselle viime kaudella laki tuli historiallisesti hyväksytyksi ensimmäisenä kansalaisaloitteena suomessa tämän kansanliikkeen voimasta kertoo hyvin se että tasa arvoista avioliittoa vaatinut kansalaisaloite sai jo ensimmäisenä päivänään yli satatuhatta allekirjoitusta tämä osoittaa hyvin sen että tällä päätöksellä on vahva suomen kansan tahto ja teko on yksi suomen historian merkittävimmistä demokraattisista voimannäytteistä olen iloinen siitä että näillä lainmuutoksilla otamme merkittävän ja edistyksellisen askeleen kohti yhdenvertaisempaa ja tasa arvoisempaa suomea lakia on puolustettu täälläkin oikeutetusti tasa arvon ja ihmisoikeuksien näkökulmasta mutta tällä lailla ja näillä uudistuksilla on myös paljon suurempi ja periaatteellisempi merkitys koko ja sen kulmakiville ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen iän alkuperän kielen uskonnon vakaumuksen mielipiteen terveydentilan vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella

suomen perustuslakia yhä paremmin lisäksi tämä lisää kansakuntamme yhdenvertaisuutta ja ihmisten onnellisuutta sekä täälläkin moniin uudistuksiin kielteisesti suhtautuvien olisi syytä muistaa että nämä kirjaukset eivät ole keneltäkään pois päinvastoin haluan kiittää vielä kaikkia ihmisiä jotka ovat tehneet rohkeasti työtä ensinnäkin tämän kansalaisaloitteen eteen mutta laajemminkin ihmisoikeuksien ja oikeudenmukaisuuden puolesta yhteiskunnassamme

mutta tämäkin keskustelu on tänään osoittanut että se työ ei ole aina helppoa ja se vaatii myös rohkeutta siksi haluan lopuksi vielä kiittää teitä rohkeita ihmisiä ihmisoikeuksien puolustajia kiitos

edustaja kasville täytyy ensin sanoa että siteerataan sitä perinteistä niin siellä on kyllä miehen ja naisen välinen avioliitto se mitä peräänkuulutetaan sitten nykyisin on kyllä saatavissa jo niin sanottu sukupuolineutraali raamattu jossa kaikki tarvittavat jakeet on muutettu sillä tavalla että se ei olisi ristiriidassa näiden nykyisten filosofioiden kanssa edustaja kasvi puhui myös suvaitsevaisuudesta sitten hän varmasti suvaitsee myös meitä eri tavalla ajattelevia ja samoin olen kyllä samaa mieltä että yhdeksäntoistatuhatta tutkimusta tutkimuksia voidaan tulkita hyvin monella tapaa ja monia tuhansia kymmeniätuhansia tutkimuslähteitä on myös sellaisia jotka kertovat aivan toista vaikutuksista lapsiin mutta se varsinainen syy minkä takia pyysin tätä puheenvuoroa oli tähän translakiin ottaminen olen ollut transihmisten ja myös nuorten kanssa tekemisissä ammattini puolesta ja muutoinkin ja aina ollaan puhuttu itse asiassa näihin päiviin asti että ihminen on fyysinen psyykkinen ja sosiaalinen ja haluaisin itse jatkaa että myös hengellinen kokonaisuus joka tapauksessa jokainen ihminen on tällainen kokonaisuus ja nyt sitten halutaan ykskaks irrottaa siitä tämmöinen juridinen osa minä olen erityisen huolissani meidän nuorista jotka hyvin helposti seuraavat valtavirtauksia ja kuuntelevat tuntemuksiaan kun näitä nuoria katselee niin monella ei ole oikein selvää mitä ollaan tänään mitä ollaan huomenna ja ja minkä tahdin mukaan marssitaan minusta on erittäin vaarallista lähteä sille tielle että ihmisestä eroteltaisiin ikään kuin juridinen osa ja sitten olisi fyysinen psyykkinen ja sosiaalinen osa erikseen

jos ajatellaan että pelkkien ikään kuin tuntemusten perusteella ruvetaan määrittelemään niin ajattelen kyllä että helposti mennään ojasta allikkoon sitten haluaisin myös mainita tämän että että naimattomuusvaatimusta poistettaisiin avioliitossa voisi olla vaikka sukupuolenvaihdoksen tekisikin minusta tämä taas osoittaa sitä millä tavalla avioliiton arvostusta katsotaan elikkä että aviopuoliso voisi muuttua tehdä vaihdoksen ja olla ikään kuin toinen sen jälkeen kun sukupuolenvaihdos on tehty

arvoisa

täällä edustaja filatov sanoi

on kompleksinen sitä on ehkä hieman vaikea ymmärtää koska se on yksi vanhimpia käsitteitä ja sen merkitys on täysin selvä mitä sillä tarkoitetaan se ei ihan minulle avautunut mitä hän tällä tarkoitti sitten mitä tulee lainsäädäntöön niin meillä on paljon erityislainsäädäntöä joka huomioi ihmisen tilan tilanteet ja aseman erityistilanteessa otetaan vaikka vammaislaki esimerkiksi meillä on

niin sanottu yleislaki

käsitteistöön arvoisa puheenjohtaja avioliittolaki on erityislaki se huomioi tietyn ihmissuhteen erityisyyden ja ainutlaatuisuuden sen tähden

sillä että se muutetaan on myös erittäin pitkälle

selvää koska kun tämä päätös täällä tehtiin kuitenkin aika niukalla enemmistöllä istuin lehtereillä silloin seuraamassa sitä äänestystä niin se tehtiin hyvin paljon tunteen pohjalta ei perustuen siihen mitä ne tosiasiat siellä taustalla olivat arvoisa puheenjohtaja se on kuitenkin nyt voimassa oleva niin kuin ministeri lindström sanoi tällä mennään ja oikeusministeriö toimii sen mukaan mitä on säädetty mutta vielä korostan sitä että kaikki eduskunnat omana aikanaan omalla istuntokaudellaan muuttavat edellisten eduskuntien lakeja se on täysin normaalia eikä siitä

arvoisa herra puhemies olen aika hämmästyneenä seurannut esityksestä mielestäni tähän paljon puhuttuun lähimmäisenrakkauteen ja kristinuskoon kuuluu se että rakastetaan lähimmäistä ja sillä sipuli mielestäni avioliitto kuuluu selkeästi miehen ja naisen väliseksi liitoksi sellaiseksi se aikanaan on luotu ja sellaisena se mielestäni tulee pitää mitä tulee tähän samaa sukupuolta olevien vihkimiseen liittoon niin nykyisen lainsäädännön mukaan tämä parisuhde on virallisesti lainmukainen se on rekisteröitävissä ja se on saanut näin ollen lainsuojan suomessa se että avioliitto on aikanaan tällaiseksi luotu miehen ja naisen väliseksi liitoksi tulee kunnioittaa en moiti ketään niitä henkilöitä jotka ovat tässäkin salissa kovia puheenvuoroja käyttäneet ymmärrän heitä mutta toivoisin että keskustelu olisi tässä asiassa hieman sivistyneempää ettemme syyttelisi toisia tämä on vakaumuskysymys minulla se on myös sitä koko länsimainen sivistyshän perustuu kristinuskoon se on kylmä tosiasia totta kai kristinuskon piikkiin on tehty paljon pahaakin tässä maailmassa mutta itse se sana mitä varten se on tehty on hyvä ja läpeensä hyvä se on tätä maailmaa pitänyt pystyssä jo pitkään ja siksi

arvoisa puhemies lopuksi vielä mitä tulee lasten adoptio oikeuteen ja sen muuttamiseen mielestäni lapsella pitää olla aidosti mahdollisuus isään ja äitiin se on semmoinen rikkomaton oikeus jota minä en kyllä lähtisi rikkomaan kunnioitan sitä toistakin mielipidettä mutta maailma on kuitenkin sellainen paikka että jokaisella ihmisellä myöhemmin jossakin iässä tulee se isän ja äidin identiteettiasia eteen sille että tämä maailma on mennyt tällaiseksi minä en heikoilla voimillani voimillani mitään mahda mutta todellakin toivon että kunnioitettaisiin tätä vanhaa

vastaan äänestämään mutta en tuomitse niitäkään jotka tätä kannattavat koska kristityn

arvoisa puhemies on hyvin tärkeää että tällaisesta paljon mielipiteitä nostattavasta asiasta ja kunnioitamme keskustelussa toistemme näkemyksiä ja

kuuntelemme mielipiteitä kiinnitän tässä keskustelussa huomiota kahteen kahteen asiaan kun tässä yhteydessä erityisen voimakkaasti korostetaan tasa arvoa ja tasavertaisuutta niin kun tämä lakihan hyväksyttiin jo viime valtiopäivillä niin huolimatta siitä että se hyväksyttiin se perusero joka on miehen ja naisen avioliiton ja samaa sukupuolta olevan parisuhteen välillä säilyy eduskunnan päätöksestä huolimatta siinä meidän toimivaltuutemme toinen asia johon haluan kiinnittää huomiota on lapsen oikeudet niistä me paljon puhumme kun me puhumme lapsen oikeudesta verrataan isään ja äitiin ja suhteessa aikuisten oikeuksista niin meidän aina tulisi tarkastella ensisijaisesti sitä heikomman näkökulmasta eli lapsen näkökulmasta jonka oikeus on

arvoisa puheenjohtaja vielä yksi näkökulma nämä seuraukset joita tällä tällä lailla tulee olemaan yksi on kun aika hyvin tunnen tätä kristillistä kenttää kuitenkin suomalaisista vielä prosenttia kuuluu johonkin kristilliseen yhteisöön ja tiedän että siellä sisällä tällä hetkellä kulkeva keskustelu on sen suuntainen että jos tässä nyt halutaan eriyttää ikään kuin sanotaan että tehkööt kristilliset yhteisöt mitä lystäävät ja me täällä teemme mitä lystäämme niin sitten nämä yhteisöt tulevat tekemään mitä lystäävät ja he sanoutuvat irti tästä pitkästä traditiosta jossa he he ovat kantaneet vastuun siitä että avioliittoja ja parisuhteita solmitaan sellaisella tavalla että sillä on tietty institutionaalinen merkitys he tulevat sitten kyllä

arvoisa puhemies tällä hallituksen esityksellä esitutkintalain muuttamisesta pannaan täytäntöön uhridirektiivi pois lukien uhrien tukipalvelua koskevat artiklat uhridirektiivi sisältää uhrin oikeuksia tukea ja suojelua koskevat vähimmäisvaatimukset joita on noudatettava koko eun alueella hallitusohjelman mukaan hallitus parantaa rikoksen uhrin asemaa rikosprosessissa lainsäädäntöä kehittämällä esitutkintaviranomaisen velvollisuutta antaa asianomistajalle tietoa hänen oikeuksistaan laajennettaisiin esitutkintaviranomaisen olisi annettava tietoa muun muassa mahdollisuudesta saada tukea ja suojelua asianomistajasta tehtäisiin jatkossa esitutkinnan aikana yksilöllinen arviointi jossa selvitetään tarvitaanko asianomistajan suojelemiseksi erityistoimenpiteitä asiaa esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä käsiteltäessä

arvoisa puhemies

näytti nauttivan enemmän kuin tuosta edellisestä ja minäkin tervehdin tätä lakiesitystä kyllä hyvällä aika usein tässä salissa kuulee keskusteluja kun ollaan huolissaan vankien kohtelusta taikka vankien tilanteesta mutta harvemmin niitä puheenvuoroja joissa kannetaan huolta rikoksen uhreista tässä lakiesityksessä laitetaan laitetaan täytäntöön rikoksen uhrin oikeuksia tukea ja suojelua koskeva direktiivi ja pidän erittäin myönteisenä sitä että säännöksiin tulee velvoite vapautumisesta ilmoittamisesta silloin kun kyse on henkeen terveyteen vapauteen tai rauhaan kohdistuneesta rikoksesta tai seksuaalirikoksesta

asianomistajalla olisi halutessaan oikeus saada tieto ilmoitus vangin tai tutkintavangin vapauttamisesta ja tietyin edellytyksin muusta vankilasta poistumisesta tässä esityksessä todetaan kuitenkin että edellytyksenä on lisäksi se että ilmoittamisesta ei arvioitaisi aiheutuvan kuitenkaan vaaraa myöskään vapautuvalle vangille tai tutkintavangille hänen hengelleen tai terveydelleen se on varmasti aivan perusteltua uhrin kannalta on tärkeää että myös oikeudenkäynnit olisivat inhimillisiä ja sellaisia että ne toimisivat hyvällä tavalla taikka eivät ainakaan repisi näitä näitä

uudelleen auki erityisesti väkivalta ja

uhrien kohdalla ja ja lapsien kohdalla toivon että tehtäisiin entistä enempi työtä sen hyväksi että oikeudenkäynnit olisivat nopeammalla aikataululla tuosta tapauksesta ja niissä olisi mahdollisuus saada riittävä tuki ja myös myös oikeus toimia niin että ei joutuisi kohtaamaan rikoksen tekijää arvoisa puhemies tässä esityksessä on paljon kohtia joissa muun muassa tuodaan esille myös uhrin oikeus suojeluun rikostutkinnan aikana ja täällä todetaan että rikostutkinnan aikana uhrin kuulustelut on suoritettava ilman aiheetonta viivytystä ja toisessa alakohdassa että rikostutkinnan aikana uhrin kuulustelujen lukumäärä on pidettävä mahdollisimman pienenä ja rikostutkinnan aikana uhrin mukana pitää voida olla oikeudellinen edustaja tai hänen itsensä valitsema henkilö nämä ovat tärkeitä asioita ja erityisesti kohdalla poikkeuksellisen tärkeitä mutta se kohta jonka takia erityisesti halusin puheenvuoron käyttää on tämä ilmoitus asianomistajan oikeudesta saada ilmoitus vapauttamisesta tämä lista on pitkä ja yhteen kohtaan täällä kiinnitin itse huomion momentin mukaan esitutkintaviranomaisen olisi ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava asianomistajalle oikeudesta saada ilmoitus vangin tai tutkintavangin vapauttamisesta ja vankilasta ja niin edespäin ja jäin itse miettimään että eikö tämä pitäisi olla mieluumminkin siinä muodossa että tuon ilmoituksen pitää olla perille mennyt ennen kuin

arvoisa puhemies voin yhtyä tuohon heinosen puheeseen monelta kohdin haluan kuitenkin tuoda ihan muutaman seikan tuohon mihin itse kiinnitin huomiota seksuaalirikoksissa tästä ilmoituksesta asianomistajille täällä perusteluissa todetaan että rikosseuraamuslaitos tai poliisi riippuen tilanteesta arvioi sen vangin tai tutkintavangin turvallisuuden ja sen jos se edellyttää että ilmoitusta ei anneta toivoisin että vähän pohdittaisiin sitten jatkotyöskentelyssä minkälaisia edellytyksiä siinä on ja että siihen ei mennä sitten liian kevyesti ettei siitä tule äkkiä pääsääntö siinä kun ei ole mitään muutoksenhakuoikeutta ilmeisesti kantelumahdollisuus ja näin ja että se ei tee tee tätä tyhjäksi minusta tämä on erittäin hienoa tämä on hallitusohjelman mukaista että vihdoinkin me parannamme asianomistajan asemaa olen samaa mieltä kuin edustaja heinonen että aivan oikeutetusti oikeusvaltiossa edellytetään syytetyn asema on turvattu ja hänellä on oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin mutta usein on unohtunut nimenomaan tämä asianomistajan asema olen lukuisissa oikeudenkäynneissä ollut avustajana myös siellä tuomarin paikalla ja ja katsonut joskus säälien asianomistajaa hänellä ei ole tukihenkilöä eikä mitään siellä syytetyn avustaja pommittaa kyllä täysillä eikä ole ketään ihmistä se on ollut ollut tosi ahdistavaa mikä on minusta erittäin hienoa on se että samaa sukupuolta oleva henkilö kuulustelee seksuaalirikoksissa tämä ehkä yksi semmoinen asia mihin voisi kiinnittää huomiota oikeusapulaissa että seksuaalirikoksissa olisi oikeus saada samaa sukupuolta oleva puolustaja koska monesti sieltä voi tulla esimerkiksi mies olen ollut määräämässä tällaisia puolustajia ja hakemassa niitä ja silloin on ollut tilanne se että joku nainen tai tyttö on sanonut että hän ei olisi millään halunnut miestä puolustajakseen että hänellä ei ole luottamuksellinen suhde tämmöisiä voisi voisi miettiä muuallakin lainsäädännössä näiden seksuaalirikosten osalta kiitän tämä on erittäin hyvä lakiuudistus

yhden käsittelyn asiana esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö neljä

lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä asiasisällöltään muuttamattomana päätöksellä jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä tai hylätä valiokunta ehdottaa että lakiehdotus hylätään

arvoisa puhemies käsittelyssä on nyt lepäämässä oleva ehdotus jonka edellinen eduskunta on vuoden kaksituhattaneljätoista valtiopäivillä päättänyt hyväksyä suomen perustuslain kahdennenkymmenennenviidennen pykälän muuttamisen osalta jätettäväksi lepäämään vaalien jälkeisiin valtiopäiviin tämän lakiehdotuksen mukaan maa jaettaisiin eduskuntavaaleja varten suomen kansalaisten lukumäärän perusteella vähintään yhdeksään ja enintään kahteentoista vaalipiiriin perustuslaissa säädetyn vaalipiirien enimmäis ja vähimmäismäärän tarkoituksena on turvata vaalien poliittista suhteellisuutta ja alueellista edustavuutta lisäksi säännöksellä pyritään varmistamaan että uudistuksia jotka tosiasiassa muuttavat merkittävästi vaalijärjestelmää ei tehdä yksittäisen eduskuntaenemmistön ja hallituskoalition voimin nyt lepäämässä olevan muutosesityksen seurauksena vaalipiirien nykyinen vähimmäismäärä muuttuisi enimmäismääräksi ja tavallisella lailla päätettävissä oleva vaihteluväli pienenisi puoleen nykyisestä perustuslakivaliokunta vuoden kaksituhattaneljätoista valtiopäivillä esitti kyseistä muutosta hyväksyttäväksi ja silloin mietintöön sisältyi kaksi vastalausetta eduskunnan täysistunnossa kyseinen muutosehdotus hyväksyttiin toisessa käsittelyssä äänin sataseitsemäntoista puolesta ja vastaan kyseisen hallituksen esityksen valmistelussa oikeusministeriön asettama parlamentaarinen työryhmä teki työtä ja työryhmän ehdotukseen sisältyi kolme eriävää mielipidettä valiokunta on asian käsittelyssä halunnut painottaa perustuslain suhteellista pysyvyyttä ja siihen liittyvää pidättyvää suhtautumista perustuslain muutoksiin valiokunta korostaa että perustuslain muutokset tulee valmistella huolellisesti ja laajan yhteisymmärryksen pohjalta aikaisemmin valiokunta on todennut muun muassa seuraavaa perustuslain perustuslain muutoshankkeisiin ei pidä ryhtyä päivänpoliittisten tilannenäkymien perusteella eikä muutoinkaan niin että hankkeet olisivat omiaan heikentämään valtiosäännön perusratkaisujen vakautta tai perustuslain asemaa valtio ja oikeusjärjestyksen perustana on pidettävä huolta siitä että perustuslaki antaa oikean kuvan valtiollisen vallankäytön järjestelmästä ja yksilön oikeusaseman perusteista perustuslain mahdollisia muutostarpeita tulee arvioida huolellisesti ja välttämättömiksi arvioidut muutokset tehdä perusteellisen valmistelun sekä siihen liittyvän laajapohjaisen keskustelun ja yhteisymmärryksen pohjalta valiokunta toteaa että vaalipiirien määrän muuttaminen ei ole ainoa mahdollinen tapa parantaa vaalien suhteellisuutta vaalipiirien määrää sääntelevän perustuslain säännöksen muuttaminen nyt lakiehdotuksessa ehdotetulla tavalla voisi rajoittaa vaihtoehtojen pohdintaa pyrittäessä löytämään ratkaisuja joilla vaalijärjestelmäämme

suuntaan näillä perusteilla ja ottaen huomioon käsiteltävänä olevan perustuslain muutosehdotuksen mahdolliset vaikutukset vaalijärjestelmämme perusperiaatteisiin ja sekä esityksen valmistelussa että esityksen eduskuntakäsittelyssä näkyneet merkittävät mielipide erot eduskuntaryhmien välillä valiokunta ei pidä lakiehdotuksen hyväksymistä tarpeellisena eikä tarkoituksenmukaisena ja tästä syystä valiokunta ehdottaa lepäämässä olevan lakiehdotuksen hylkäämistä viime vaalikaudella perustuslakivaliokunta pohti alhaisen äänestysaktiivisuuden syitä ja vaalijärjestelmän kehittämistä muun muassa silloisen valtioneuvoston demokratiapoliittisesta selonteosta antamassaan mietinnössä tuolloin valiokunta katsoi että suomalainen vaalijärjestelmä ei nykymuodossaan toteuta hyvin suhteellisuutta ja niin sanotussa piilevässä äänikynnyksessä vaalipiirien välillä oleva ero on kasvanut tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentä luvulta lähtien vaalipiirien kokoerojen suurentuessa tutkimusten mukaan vaalipiirien paikkamäärillä on vaikutusta puolueiden ehdokasasetteluun ja myös kansalaisten äänestyskäyttäytymiseen pienissä vaalipiireissä on vähemmän puolueita ehdolla ja matalampi äänestysaktiivisuus kuin suurissa vaalipiireissä lisäksi tutkimuksissa on havaittu että pienissä vaalipiireissä on enemmän taktista äänestämistä toisin sanoen äänestetään puoluetta ja ehdokasta jolla arvioidaan olevan hyvät läpimenomahdollisuudet pienissä vaalipiireissä on enemmän puolueita jotka eivät saa vaaleissa yhtään paikkaa ja suurten puolueiden osuus paikoista on paljon suurempi kuin niiden osuus äänistä joten suhteellisuus toteutuu niissä tältäkin osin huonommin lisäksi mietinnössä viitattiin muiden pohjoismaiden suomea korkeampaan äänestysaktiivisuuteen ja selkeämpiin valintavaihtoehtoihin ja katsottiin että suomessa voitaisiin myös selvittää mahdollisuuksia henkilövaalijärjestelmän täydentämiseen

perustuslakivaliokunta haluaa myös korostaa eduskuntavaalien poliittisen suhteellisuuden turvaamista ja niin sanottua piilevän äänikynnyksen alentamista niin että jokaisen äänestäjän äänellä on vaaleissa samanlainen painoarvo ja myös pienen vaalipiirin äänestäjä voi valita parhaana pitämänsä puolueen ehdokkaan tarvitsematta pelätä äänensä menemistä hukkaan valiokunta esittää että eduskunta hylkää lepäämässä olevan lakiehdotuksen lisäksi valiokunta esittää hyväksyttäväksi seuraavaa pontta eduskunta edellyttää että suomalaisen vaalijärjestelmän kehittämiseksi ja vaalilainsäädännön uudistamiseksi käynnistetään parlamentaarinen valmistelu jossa otetaan huomioon perustuslakivaliokunnan kannanotot eduskunta painottaa että valmistelun tulee olla avointa ja siinä tulee laaja alaisesti ja ennakkoluulottomasti selvittää erilaisia vaihtoehtoja joilla parhaiten voidaan lisätä vaalijärjestelmämme toimivuutta ja nostaa äänestysaktiivisuutta parantaa vaalien suhteellisuutta pienentää niin piilevää äänikynnystä ja turvata alueellinen edustavuus tähän valiokunnan mietintöön sisältyy yksi vastalause jossa esitetään tätä lepäämässä olevaa lakia hyväksyttäväksi ja sen mukaisesti

lukumäärää vähennettäväksi mutta varmasti vihreiden vastalause esitellään ihan kohta tämän oman puheenvuoroni jälkeen kiitos

arvoisa puhemies suomessa vaalipiiriuudistus tai eduskunnan vaalitavan muuttaminen on ollut esillä jo noin neljäkymmentä viiva viisikymmentä vuotta perustuslakivaliokunta on useilla vuosikymmenillä edellyttänyt että että meidän on uudistettava vaalitapaamme jotta ihmisten yleinen ja yhtäläinen äänioikeus ja suhteellisuus toteutuvat paremmin tälle on hyvin yksinkertainen selitys ja sen näkee siitä kun vertaa vaalipiirien läpimenneiden kansanedustajien määrän muutosta seitsemänkymmentä luvulta tähän päivään uudenmaan vaalipiirin läpimenneiden kansanedustajien osuus on kasvanut yli kaksinkertaiseksi ja monissa vaalipiireissä kansanedustajien määrä on lähes puolittunut tämän takia tätä muutosta on vuosikymmeniä ja jostain syystä aina muutokset ovat kariutuneet osin sen takia että muutokset muuttavat olemassa olevia valtasuhteita ja siksi niiden jotka ovat tulleet valituiksi tietyn vaalitavan puitteissa on vaikea hyväksyä siihen muutoksia siksi meidän pitäisikin kyetä eduskunnassa katsomaan vähän pitemmälle ja pohtia perustuslain edellyttämää kansalaisten yhdenvertaisuutta kun me arvioimme meidän vaalitapaa useimmissa maissa joissa on suhteellinen vaalitapa käytössä on erilaisia tasauspaikkajärjestelmiä joilla varmistetaan että puolueet tulevat täysin suhteessa saamaansa äänimäärään edustetuiksi eduskunnassa suomessa kun tällaista ei ole riippuu täysin vaalipiirin piilevästä äänikynnyksestä kuinka iso joukko puolueita voi realistisesti kilpailla kansanedustajan paikasta vaalipiirissä vielä ennen viime vaaleja ennen kuin kaksi

tehtiin itä suomessa meillä oli vaalipiirejä joissa tosiasiallinen äänikynnys oli jopa viidentoista prosentin luokkaa ja onneksi viime eduskunta teki muutoksia joilla me saimme suhteellisuutta parannettua mutta me emme kuitenkaan pystyneet ratkaisemaan koko ongelmaa kaakkois suomen ja savo karjalan vaalipiirit tulivat käyttöön näillä alueilla äänikynnys laski sinne samaan haarukkaan missä useimmissa muissa vaalipiireissä äänikynnys on uudellamaalla se on noin kaksi pilkku viisi prosenttia elikkä se on yhden puolueen tarvitsema osuus äänistä jotta heidän ensimmäinen edustajansa voi mennä läpi ja sitten niissä vaalipiireissä missä tämä on korkein tällä hetkellä vähän riippuen tosiasiallisesta vaalituloksesta se on siellä noin kahdeksan prosentin luokkaa eli edelleenkin tämä ero on merkittävä se ei ole viittätoista prosenttia enää niin kuin oli kuuden kansanedustajan vaalipiireissä mutta erityisesti satakunnassa jossa on yhdeksän kansanedustajaa tällä hetkellä

jos ajatellaan kansalaisten yhdenvertaisuutta ja myös näitten maakuntien ihmisten mahdollisuuksia vaikuttaa valtakunnanpolitiikkaan niin se on hyvin paljon rajallisempi kuin uudenmaan ihmisten mahdollisuus vaikuttaa kun arvioidaan sitä arvopohjan kirjoa josta he voivat edustajia valita

jos ihmiset ennakoivasti muuttavat äänestyskäyttäytymistään vain vaalitavan takia siksi meidän on jatkettava suhteellisuuden parantamista vaalitavassa ja tähän on olemassa kaksi peruslähtökohtaa toinen on se että otetaan käyttöön jonkinlainen tasauspaikkajärjestelmä jota edusti oikeusministeri tuija braxin toissa vaalikaudella valmistelema esitys silloin nykyisissäkin vaalipiireissä voitaisiin saada suhteellisuutta parannettua niin että käytännössä jollakin laskentatavalla osa

viimeisistä paikoista eri vaalipiireistä siirtyisi sinne missä jonkin puolueen suhteellinen oikeus saada seuraava kansanedustaja on ensimmäisenä täyttymässä ja sitä kautta puolueiden osuus tulisi oikeaksi mutta tätä osa on vastustanut sen takia että silloin vaalipiirikäsite heikkenee ja ihmisen ääni ei välttämättä vaikutakaan edustajan valitsemiseen siinä vaalipiirissä vaan toisaalla näin ollen kun eduskunta ei kyennyt viemään vaalialuelakia läpi päädyttiin vaalipiirien yhdistämiseen ja sitä olisi syytä jatkaa jos siihen ei ole eduskunnalla rohkeutta eikä se hyväksy tätä lakiehdotusta käytännössä palaamme jälleen siihen että silloin tasauspaikkajärjestelmällä pitäisi täydentää nykyjärjestelmää ja eduskunnan pitäisi kyetä valitsemaan joko tai tai molemmat mutta nykytilanne ei ole suhteellisuuden kannalta edelleenkään riittävä erityisesti kun huomioidaan satakunnan pienenevä väestö haluan sanoa että että tällä hetkellä tai sanotaan näin että viime vaalikaudella suomen vaalitapa oli kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun kohtelun näkökulmasta epäoikeudenmukaisimmillaan meidän historiassamme koska nämä väestösiirtymät ovat olleet niin suuria

olisi syytä viedä eteenpäin tämä perustuslain muutos jonka viime eduskunta hyväksyi lepäämään sen rinnalla voidaan miettiä jos tämä muutos hyväksytään myös muita vaihtoehtoja ei ole välttämättä pakko lakkauttaa mitään nykyistä vaalipiiriä mutta silloin pitää miettiä miten suhteellisuutta voidaan toisella tavalla parantaa ja varmistaa että näissäkin vaalipiireissä ihmisillä on laajempi äänioikeus kuin tänä päivänä

lisääntynyt myös siten että että alueellisesti jonkun verran suurempi vaalipiiri ei ole yhtä iso ongelma kuin vielä ehkä itsenäisyytemme alkuaikoina yhä useampi ihminen äänestää arvopohjaisesti ja vaikka kaakkois suomen vaalipiiriin liittyi ennakkoluuloja siitä miten esimerkiksi etelä savon puolelta tulee kansanedustajia valittua tai miten pienemmiltä paikkakunnilta tulee kansanedustajia valittua tosiasiassa isommassa vaalipiirissä oli mahdollisuus valita joko arvopohjaisen äänestämisen perusteella isommasta joukosta puolueita isommalta alueelta henkilöä joka sopii

näin ollen alueellinen edustavuus ei heikentynyt itse asiassa esimerkiksi savonlinnalaisten savonlinnalaisten valitsemia kansanedustajia on nyt paljon enemmän kuin aikaisemmin koska koko vaalipiirin kansanedustajat edustavat koko vaalipiiriään lopuksi sanon kuitenkin että kun vaalipiirien yhdistämistä mietitään jatkossa ja itse näen että yhdeksän viiva kaksitoista vaalipiiriä olisi hyvä perustuslain puite järjestelmän kehittämiseen niin on selvää että alueellisuudella on kuitenkin painoarvoa ja siinä yhdyn valiokunnan enemmistön näkemykseen käytännössä tämä tarkoittaa lapin vaalipiirin osalta sitä että maantieteellinen koko ei voi kasvaa merkittävästi nykyistä suuremmaksi ilman että siitä aiheutuu ehdokkaille ja ja myös äänestäjille sanotaanko enemmän haittaa kuin hyötyä mutta muussa osassa suomea vaalipiiriuudistus voisi varmistaa että suhteellisuudessa voisimme päästä sellaiseen jakaumaan jossa vaikka kaikkien vaalipiirien väliset suhteellisuuserot äänikynnyksessä olisivat noin kolmen viiva kuuden prosentin sisällä jolloin voidaan nähdä että jokainen ääni on riittävän yhdenvertainen eri puolilla suomea jotta vaalijärjestelmämme palaisi siihen missä se oli luvulla ennen suuria väestösiirtymiä koska uudenmaan väkiluku on vain kasvussa ja tiettyjen maakuntien väkiluku on pienenemässä niin muutostarve on jatkossakin edessä siksi vihreä eduskuntaryhmä näkee että vaalipiirien jonkinlainen yhdistäminen ja muuttaminen pitää jatkossakin olla mahdollista ja lievästi suurempi vaalipiirien keskimääräinen koko verrattuna nykyiseen ei ole perustuslain kannalta ongelma vaan pikemminkin yhdenvertaisen äänioikeuden kannalta mahdollisuus

ensiksikin kannatan tätä edustaja niinistön tekemää ehdotusta että lepäämässä oleva lakiehdotus hyväksytään toiseksi haluan muistuttaa että että aivan kuten valiokunta tässä lausumassaan toteaa meidän

tulee kehittää kannattaa muistaa että koska tämä vaalipiirien määrä määritellään perustuslaissa ja se vaatii aina kahden peräkkäisen eduskunnan hyväksymisen niin nyt jos ei muuteta tätä vaalipiirien määrää itse asiassa

jos nähdään tässä kehittämistyössä järkeväksi vaalipiirien yhdistäminen se on mahdoton tehtävä sen takia ehdotus on hyvä koska nyt me olemme kahdessatoista elikkä tässä minimissä tämän voimassa olevan lain suhteen ja se että tämä haarukka muutettaisiin yhdeksään viiva kahteentoista mahdollistaisi sen että vaalipiirejä voitaisiin yhdistää mutta se ei ole välttämätöntä ja sen takia näen järkeväksi että tämä lepäämässä oleva laki nyt hyväksytään se antaa enemmän väljyyttä tälle kehittämiselle

vähän edustajia valitaan koska olen monta kertaa ollut myös pohjois karjalan vaalipiirissä ehdokkaana tuli vaalikentillä kyllä hyvin voimakkaasti vastaan kuten sekä kaakkois suomen että savo karjalan osalta nähdään niin kuitenkin alueellinen jakaantuminen kuinka nyt tuli edustajia läpi on itse asiassa jopa parempi kuin ennen pohjois karjalasta meillä on edustajia nyt muualtakin kuin vain joensuun seudulta vaikka joensuu on on suurin kaupunki en en tässä vaiheessa pidä järkevänä että suljetaan sitä mahdollisuutta pois että vaalipiirejä voitaisiin yhdistää

arvoisa puheenjohtaja täällä edustaja niinistö käytti hyvän ja perusteellisen puheenvuoron ja on helppo yhtyä hänen näkemyksiinsä täällä on paljon puhuttu oikeudenmukaisuudesta viime viikkoina ja ja tämä käsillä oleva asia valitettavasti todistaa sen että oikeudenmukaisuus on hyvin tilanne ja ja intressikeskeinen käsite siis itse oikeudenmukaisuuden käsite ei ole mutta sitä käytetään hyvin tilanne ja

esimerkiksi jos omalla puolueellani olisi ollut tämä esitetty vaalitapa voimassa niin meillä olisi kahdeksan edustajaa täällä mutta joissakin joissakin vaalipiireissä vain että meidän on jo vaikea saada ehdokkaita koska äänikynnys on niin korkea joten kannatan tätä vihreiden tekemää

herra puhemies on totta että eduskuntavaalien suhteellisuutta on pohdittu poliittisessa keskustelussa koko eduskunnan historian ajan ja mikään uusi asia nämä ongelmat eivät ole toki ne ovat kärjistyneet seitsemänkymmentä luvulta alkaen muuttoliikkeitten myötä mutta minäkin haluaisin vielä lopuksi alleviivata tätä perustuslakivaliokunnan esittämää pontta että käynnistetään parlamentaarinen valmistelu ja kuten aikaisemmissa puheenvuoroissa on käynyt ilmi tätä pohjamateriaalia on oikeusministeriön valmistelussa aikaisemmissa työryhmissä on olemassa edellisen ja sitä edeltävän eduskunnan ajatukset tasauspaikkajärjestelmästä ja nyt vielä yhdistettynä tähän vaalipiirijakoon mutta kuten sanottua tarkoitus ei todellakaan ole että pallotellaan asiaa edestakaisin vaan nyt käynnistetään nimenomaan valmistelu jossa kaikki nämä aikaisemmat työt voidaan ottaa huomioon sekä myös perustuslakivaliokunnan kannanotot joita on tehty tehty runsaasti eli mikään ei estä nopeaa työskentelyä jotta saataisiin tähän asiaan korjaus ja ja toivon että tämä perustuslakivaliokunnan esittämä ponsi otetaan vakavasti ja lähdetään nopeasti valmisteluun

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö yksi nyt päätetään

lakiehdotuksen sisällöstä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö kaksi nyt päätetään

arvoisa puhemies kolmelle vuosi ehdollista tapanilan joukkoraiskauksesta miehelle ehdollista neljätoista vuotiaan tytön raiskauksesta väkivaltaisesta raiskauksesta tuomittu vuoden ehdollinen pysyi hovioikeudessa raiskasi ja löi naista tuomio kuusi kuukautta ehdollista tässä muutamia otsikoita maassamme langetetuista raiskaustuomioista aiheellisesti on kysytty ovatko nämä yleisen oikeustajun mukaisia voi myös hyvin kysyä suojataanko meillä jopa tavaraa enemmän kuin ihmistä näin kävi kun vertaa ajankohtaisen kakkosen keväällä esille nostamaa raiskaustapausta ja hämeessä tapahtunutta olutvarkautta raiskaajaa rangaistiin ehdollisella rangaistuksella koska miehellä oli vakituinen työpaikka ja hän oli ensikertalainen vastaavan rangaistuksen sai olutta riihimäkeläisestä liikkeestä vienyt nainen voisi hyvin kysyä oikeuslaitokselta miten meni niin kuin omasta mielestä seksuaalirikosten rangaistuksia on toki viime aikoina kiristetty alkuvuonna säädimme lain minkä mukaan alaikäiseen kohdistunut raiskaus määritellään aina törkeäksi raiskaukseksi vähimmäisrangaistus nousi näin kahteen vuoteen vankeutta maksimin pysyessä kymmenessä vuodessa samalla rikoslakiin tuli pykälä seksuaalisesta häirinnästä ja kaikki aikuisiinkin kohdistuvat seksuaalirikokset siirrettiin virallisen syytteen alaisiksi lupasin jokin aika sitten että teen eduskunnan syyskauden alussa muutosesityksen rikoslakiin koskien raiskauksia liian usein julkisuuteen tulee uutisia tuomioista missä raiskauksesta on tuomittu vain lyhyt ehdollinen tuomio kesällä esimerkiksi uutisoitiin tuo tapaus missä syyttäjä syytti yhtä kahdeksantoista vuotiasta miestä ja neljää alle kahdeksantoista vuotiasta poikaa törkeästä raiskauksesta osa tekijöistä vapautettiin kokonaan ja rikokseen tuomituista yksi sai yhden vuoden ja neljän kuukauden vankeustuomion ja kaksi muuta yhden vuoden vankeustuomion kaikki vankeusrangaistukset olivat ehdollisia asian käsittely on tällä hetkellä ymmärtääkseni kesken heinäkuussa uutisoitiin että itä suomen hovioikeus alensi kahden miehen tuomioita jotka etelä savon käräjäoikeus oli langettanut viisitoista vuotiaan tytön raiskauksesta hovioikeus perusteli julkisuudessa olleiden tietojen mukaan päätöstä niin sanotulla yleisellä rangaistuskäytännöllä toisen miehen tuomion alentamisperusteena hovissa pidettiin sitä että mies oli aiemmin jo tuomittu kahdeksi vuodeksi vankilaan muun muassa ryöstöstä raiskaus siis meni siinä sivussa miehet olivat antaneet raiskauksen uhriksi joutuneelle tytölle rauhoittavia lääkkeitä minkä jälkeen hänet oli raiskattu satakunnan kansa käsitteli raiskaustuomioita pääkirjoituksessaan heittäen pallon meille poliitikoille kansalaiskeskustelun vauhdittamana poliitikkojen pitäisi nyt herätä pohtimaan onko nykyinen rangaistuskäytäntö linjassa sen kanssa mitä nykyisin tiedämme raiskausten ja muiden seksuaalirikosten seurauksista ja niiden uhrien kärsimyksestä onko esimerkiksi raiskauksen kesto uhrin näkökulmasta millään tavalla merkittävä tekijä teon vakavuutta arvioitaessa minusta ei ja minusta raiskauksesta tulisikin aina tuomita ehdoton vankeusrangaistus siksi tänään käsittelemmekin eduskunnan täysistunnossa jättämääni lakialoitetta liittyen rikoslain kahdenkymmenen luvun ensimmäisen pykälän muuttamiseksi kuulumaan niin että joka pakottaa toisen sukupuoliyhteyteen käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai uhkaamalla käyttää sellaista väkivaltaa on tuomittava raiskauksesta ehdottomaan vankeuteen vähintään kahdeksi vuodeksi samalla esitän tässä lakialoitteessani törkeän raiskauksen kriteeristöstä niin sanotun lisävaatimuksen poistamista että raiskaus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä minusta riittää määrittämään raiskauksen törkeäksi jos muun muassa aiheuttaa toiselle vaikean ruumiinvamman hengenvaarallisen tilan tai kohteena on kahdeksaatoista vuotta nuorempi lapsi rikoksen tekevät useat henkilöt ja niin edelleen sen jälkeen ei minusta enää tarvitse käyttää minkäänlaista harkintaa teon törkeydestä arvoisa puhemies nykylakiin siis kaksi muutosta nykyisin raiskauksesta voidaan tuomita lain mukaan vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi tämä ensimmäinen muuttuisi muotoon ehdottomaan vankeuteen vähintään kahdeksi vuodeksi ja sitten toinen muutos törkeän raiskauksen luettelossa on viisi kohtaa ja sen jälkeen toteamus raiskaus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä

lakialoitteeni käsittelyyn ja sen käsittely sopisi hyvin vaikkapa käsittelyssä olevan kansalaisaloitteen yhteydessä

arvoisa

ja väkivalloin tehdystä raiskauksesta voi rikoksentekijä selvitä ehdollisella vankeudella raiskaustuomioiden rangaistuksia kiristettiin viime vaalikaudella silti raiskauksiin sovelletaan usein lievempiä rangaistusmuotoja kuten ehdollista vankeutta ehdollinen vankeus on kuin päänsilitys suhteessa tekoon joka voi traumatisoida uhrin loppuiäkseen ehdollinen vankeus on pelkkää pään silittelyä myös suhteessa muihin rikoksiin ja ennen kaikkea se että raiskaajat saavat ehdollisia tuomioita sotii rankasti kansan oikeustajua vastaan he pääsevät kuin koirat veräjästä ja ovat saman tien vapaita raiskaamaan uudestaan minulla on henkilökohtainen esimerkki sain kirkkoviinin juomisesta ehdollisen vankeusrangaistuksen käytännön sillä ei ollut mitään merkitystä jatkoin töitä niin kuin ennenkin ja tämänkokoinen lappu siitä tuli minun käteeni sen minä kärsin kyllä hyvin helposti sakkorangaistus suuri sellainen olisi ollut paljon kovempi arvoisa puhemies surulliselta tuntuu se miten ruotsin tiestä on tulossa meidänkin tiemme vaikka varoittava esimerkki on naapurissa meillä ollaan toistamassa toistamassa ne peruuttamattomat virheet joita ruotsin maahanmuuttopolitiikassa on tehty sen seurauksena ruotsin raiskaustilastot ovat pöyristyttävää luettavaa ruotsissa raiskataan eniten euroopassa ja toiseksi eniten maailmassa vain etelä afrikka on edellä raiskausten määrä on on ollut hurjassa nousussa etenkin viimeisen kymmenen vuoden aikana tätä voi yrittää selittää ilmoituskynnyksen madaltumisella mutta totuus kuitenkin on että syynä on holtiton maahanmuutto varsinkin joissa naisen arvo on olematon se on heidän kulttuurissaan ja perimässään eikä sitä kotouttamisella miksikään muuteta ruotsissa raiskataan reilusti yli kuusituhatta kertaa vuodessa se tarkoittaa noin kahdeksantoista kertaa päivässä jos tämä suhteutetaan suomen väkilukuun se tarkoittaisi kymmentä raiskausrikosta päivässä ja tällaisia hirmulukuja kohti ollaan menossa suomessakin arvoisa puhemies kannatan edustaja heinosen lakialoitetta varsinkin nyt kun tänne on tulossa tuhansia nuoria miehiä eri kulttuureista

arvoisa puhemies tunnustan itsekin tarpeen kiristää suomen rikoslainsäädäntöä tältä osin ankarampaan suuntaan näin on että lainsäädäntö kuvaa tietyllä tapaa yhteiskunnan moraalikäsityksiä ja tässä on tapahtunut muutosta seksuaalirikosten yleinen tuomittavuus on lisääntynyt kansalaisten keskuudessa ja meillä lainsäätäjillä on velvollisuus vastata tähän kansalaistenkin moraali ja oikeuskäsityksen muutokseen raiskausrikosten tuomittavuutta on siten lainsäädännöllisesti kasvatettava kannatan tätä edustaja heinosen tekemää lakialoitetta siitä että raiskauksista annettava tuomio olisi aina ehdotonta

arvoisa puhemies lakimuutos on ehdottomasti tarpeen toivon että tämä muuttaisi myös tuomioistuimien rangaistusten tuomitsemista siten että käytettäisiin myös muuta kuin rangaistuksen ensimmäistä kolmannesta ainakin tämä muuttaa alinta rangaistusta eli se nousisi sinne ehdottomaan tuomioon kiitos tästä aloitteesta

arvoisa puhemies kuten edelliset puhujat myös minä haluan ilmaista tukeni tälle edustaja heinosen lakialoitteelle joka on linjassa muun muassa tänään aiemmin lähetekeskustelussa käsitellyn esitutkintalain muutoksen kanssa myös sen tarkoituksenahan oli parantaa rikoksen uhrin asemaa kuten täällä tänään on aiemmissa puheenvuoroissa todettu eivät eivät kansan syvien rivien tunnot mielestäni vastaa raiskauksista ja törkeistä raiskauksista nykyään monesti annettuja ehdollisia tuomioita tässä on kyseessä myös moraalisesti erittäin merkittävä kannanotto koskien naisten asemaa ja fyysistä koskemattomuutta ja sen tärkeyttä kiitän edustaja heinosta tästä merkittävästä lakialoitteesta

arvoisa puheenjohtaja minä myös yhdyn tähän ja kiitän edustaja heinosta tästä aloitteesta jos tehdyt oikeuden päätökset poikkeavat merkittävästi siitä yleisestä oikeustajusta joka kansan keskellä on niin sillä on aina oikeuteen ja sen oikeudellisuuden käsitykseen heikentävä vaikutus sen takia kun tällainen tilanne meillä nyt näissä raiskauskysymyksissä on hyvinkin selvä ja ilmeinen niin tässä on eduskunnalla uuden lainsäädännön ja arvioinnin paikka

arvoisa puhemies hyvät edustajakollegat kannatan timo heinosen tekemää lakialoitetta ja kiitän häntä siitä että hän haluaa puolustaa naisia sekä muuttaa tämän epäkohdan suomen laissa on selvästikin käynyt kansalaiskeskustelussa ilmi että tämä nykyinen oikeuskäytäntö ei vastaa kansalaisten oikeustajua myöskin itä suomen yliopiston rikos ja prosessioikeuden professori matti tolvanen on sanonut että väkivalta ja seksuaalirikoksista pitäisi määrätä nykykäytäntöä kovemmat tuomiot ja ja hän erikseen mainitsi törkeät pahoinpitelyt raiskaukset törkeät raiskaukset ja törkeät lapsen seksuaaliset hyväksikäytöt rikoksina joista pitäisi aina saada ehdoton tuomio

arvoisa puhemies haluan kiittää edustajakollegoja tästä lähetekeskustelusta joka lakialoitteeni ympärillä on käyty olisin toivonut että enempikin täällä salissa olisi väkeä ollut mutta hyvä että näin paljon eri puolueista esitys on saanut tukea haluan alleviivata että minulla ei tässä ole ollut innoittajana millään tavalla runsas pakolaistilanne tai muu minulle on aivan sama kuka raiskaaja on hänelle kuuluu ehdoton tuomio kaikissa tilanteissa tiedän myös sen että näyttöongelmat ovat ne mitkä nousevat usein esille ja myös tästä lakialoitteesta olen saanut muutamia kriittisiä arvioita siitä että on näyttöongelmia ja syyttömiä tuomittaisiin mutta minun mielestäni sekään ei ole peruste sille että emme tiukentaisi

oikeus voi tuomion tehdä toisaalta sitä varten meillä on kolmiportainen malli missä tuomiot käydään läpi sitten käräjäoikeuden jälkeen hovissa ja niin poispäin haluan myös alleviivata sitä että en kuulu niihinkään jotka uskovat että vankila parantaa mutta tämän lakialoitteen kohdalla pidän tärkeimpänä sitä että tuomiot olisivat jonkinlaisessa suhteessa siihen teon vakavuuteen ja sen takia raiskauksesta kuuluu aina ehdoton vankilatuomio arvoisa puhemies meillä suomessa kriminaalipolitiikkaa ohjaa tänä päivänä kyllä aivan liian paljon raha avolaitoksissa on sellaisia vankeja jotka eivät sinne kuulu ja niin poispäin minun mielestäni tässä yleisesti on paljon tehtävää

arvoisa puhemies tässä edustaja taavitsainen kiitteli naisten puolesta tätä tätä aloitetta ja minä haluan kiittää tätä myös miesten puolesta vaikka miesten raiskaaminen onkin vähän kielletty puheenaihe ja ja jopa tabu ja siitä ei yleensäkään puhuta katukeskusteluissa miehiä raiskataan yllättävän paljon muuallakin kuin vankiloissa että haluan kiittää tästä aloitteesta myös miesten puolesta

arvoisa puhemies lapsiavioliitot on helppo tuomita ne on helppo tuomita etenkin silloin kun ne ovat kaukana mutta näemmekö malkaa omassa silmässämme arvoisa puhemies suomen avioliittolaista on poistettava mahdollisuus antaa lupa alle kahdeksantoista vuotiaalle avioliiton solmimiseen miksi nyt perusteluja sille yleisesti ottaen alle kahdeksantoista vuotiaan oikeustoimikelpoisuus on rajoitettua kuitenkin nykyinen avioliittolaki antaa alle kahdeksantoista vuotiaalle lapselle mahdollisuuden tehdä oman elämän kannalta ratkaisevan tärkeä solmia avioliitto näitä lapsiavioliittoja on kerta kaikkiaan perusteltua pitää oikeusjärjestykseemme sopimattomina ja ennen kaikkea lasten perusoikeuksia loukkaavina voimassa olevan maamme avioliittolain neljännen pykälän mukaan avioliiton solmiminen pääsääntöisesti edellyttää täysi ikäisyyttä mutta saman pykälän toisen momentin perusteella täysi ikäisyyden vaatimuksesta voidaan poiketa oikeusministeriön luvalla eikä tässä lainkohdassa aseteta mitään alaikärajaa poikkeusluvalle lakiin on liitetty lapsen huoltajan kuulemisvelvoite mutta sekään ei ole aukoton eikä huoltajan kuuleminenkaan millään lailla muuta tilannetta sillä mielestäni alaikäisen avioliittoon myöntyvän huoltajan kyky ja tahto turvata lapsen etu on kyllä perusteltua kyseenalaistaa mahdollisuus saada oikeusministeriön lupa erityisistä syistä avioliittoon alle kahdeksantoista vuotiaana ei ole jäänyt pelkästään periaatteelliseksi mahdollisuudeksi nimittäin tilastokeskuksen mukaan suomessa on vuosina tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi viiva kaksituhattaneljätoista avioitunut yhteensä tuhatsatakolmekymmentäkahdeksan lasta joitten huikea enemmistö kahdeksansataakuusikymmentäyhdeksän oli tyttöjä vaikka viime vuosina enemmistö näistä erityisluvista on myönnetty seitsemäntoista vuotiaille on näitten edellä mainittujen tyttöjen joukossa kaksikymmentäseitsemän henkilöä jotka ovat olleet neljätoista viiva viisitoista vuotiaita solmiessaan avioliiton

on rikoslain kahdenkymmenen luvun kuudennen pykälän perusteella suojeltava seksuaalisilta teoilta luvan myöntämistä alle kuusitoista vuotiaalle on vaikea nähdä minään muuna kuin laillistettuna lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä tästä on ykn ihmisoikeusneuvosto antanut heinäkuussa kaksituhattaviisitoista päätöksen jossa se toivoo jäsenvaltioiden ryhtyvän toimenpiteisiin lapsiavioliittojen kieltämiseksi lähtökohtana lapsiavioliiton määritelmään on ykn yleissopimus lapsen oikeuksista ja tämän lapsen oikeuksien ensimmäisessä artiklassa todetaan alle kahdeksantoista vuotiaiden olevan lapsia lapsiavioliittojen kieltämisellä olisi myönteisiä seurauksia selkeillä säännöillä lasten fyysinen ja psyykkinen terveys lasten oikeus lapsuuteen ja suoja hyväksikäyttöä vastaan turvattaisiin nykytilannetta huomattavasti tehokkaammin eikä suomi voi mitenkään uskottavasti ajaa lasten hyvinvointiin ja ihmisoikeuksiin liittyviä tavoitteita heristää sormea muille mikäli meidän oman maamme lainsäädännössä on lapsiavioliitot mahdollistava aukko arvoisa puhemies myös lapsiasiavaltuutettu tuomas kurttila on kiinnittänyt tähän epäkohtaan perustellusti huomiota niinpä esitän lakialoitteena että avioliittolain neljännen pykälän toinen momentti joka mahdollistaa näitten poikkeuslupien myöntämisen kumotaan

arvoisa rouva puhemies

kaksituhattaneljätoista yhteensä tuhatsatakolmekymmentäkahdeksan lasta joista kahdeksansataakuusikymmentäyhdeksän oli tyttöjä tytöistä kaksikymmentäseitsemän on ollut neljätoista viiva viisitoista vuotiaita solmiessaan avioliiton siis ihan lapsia ykn ihmisoikeusneuvosto on heinäkuussa kaksituhattaviisitoista antanut päätöksen jossa se toivoo jäsenvaltioiden ryhtyvän toimenpiteisiin lapsiavioliittojen kieltämiseksi tämäkin lakimuutos on siten erittäin tarpeellinen tällä hetkellä suomi hyväksyy lapsiavioliitot maahanmuuttajien kohdalla eikä näe asiaa ongelmallisena asia on kuitenkin mielestäni tärkeä lastensuojelunkin kannalta myös kiihtyvän ja nopeasti muuttuvan maahanmuuton myötä tulisi lain muuttaminen ottaa vakavasti käsittelyyn selitykseksi ei riitä että tapauksia on vähän tai että lapsen ikä on lähellä täysi ikäisyyttä lastensuojelulaki on suomessa sama kaikille jossa suvaitsevaisuus täytyy pitää mieluummin kaukana kuin lähellä esimerkiksi hollanti on herännyt jo tähän epäkohtaan hollannin laki on tähän mennessä sallinut lapsimorsianten ja heidän aviomiestensä perheenyhdistämisen nyt hollannin hallitus kiiruhtaa lain muuttamisessa kuten edustaja tuppurainen kertoi niin myös lapsiasiavaltuutettu tuomas kurttila kieltäisi lapsiavioliitot suomessa kokonaan tämä lakimuutos mitä nyt käsittelemme parantaisi ennen kaikkea nuorten tyttöjen oikeuksia suomen tiukennettu lainsäädäntö antaisi myös selkeän signaalin siitä että emme länsidemokraattisena maana hyväksy lasten ja naisten epätasa arvoista kohtelua suomesta ei saa muodostua euroopan unionin takaporttimaata lapsiavioliittoja suosiville arvoisa rouva puhemies pidän lakialoitetta erittäin hyvänä ja tarpeellisena se

suojelee erityisesti lapsia joita meidän aikuisten on aina suojeltava minä olen siihen henkilökohtaisesti sitoutunut kuten varmasti kaikki jotka tässä salissa ovat on myös lopuksi todettava että on erinomainen asia kun monet nuoret aikuiset päättävät mennä edelleen avioon kiitoksia

arvoisa puhemies

puhemies minä myös kiitän edustaja tuppuraista tästä lakialoitteesta yhden huolen näen tässä ja se on seuraavanlainen teiniraskauksissa erityisesti yli kuusitoista vuotiaiden keskuudessa on usein myös halua avioitua avioitua ja kantaa vastuuta tapahtuneesta tässä esityksessä rajataan voimakkaasti se että lupa alle kahdeksantoista vuotiaille avioliiton solmimiseen voi olla niin että jos ikäraja avioliiton solmimiselle rajataan näin tiukasti niin se saattaa rohkaista abortin tekemiseen en sano että näin käy mutta se ikään kuin saattaa olla rohkaisemassa joten olisi hyvä vielä tarkastella sitä ymmärrän että

ehkä sitä että että tässä olisi jotain joustoa mutta ehkä ehkä harkitsisin sitä että olisi vielä joku sellainen nyanssi tässä esityksessä ja ja ehkä sitten käsittelyssä lakivaliokunnassa että näillä kuusitoista vuotiailla joillakin ehdoilla olisi mahdollisuus avioliiton solmimiseen nythän tätä alarajaa ei ole ja se on se iso ongelma mutta jos tähän tulisi joku sellainen sanotaanko lievempi asianhaara mahdollisuus että se rohkaisisi nuoria kantamaan sitä vastuuta usealla nuorella tässä tilanteessa on myös omalta perheeltä tukea

arvoisa puhemies edustaja laukkanen kiinnittää sinänsä aivan oleelliseen asiaan huomiota kun alaikäinen alle kahdeksantoista vuotias lapsi tyttö tulee raskaaksi niin hän vaatii ilman muuta erityistukea ja apua tuohon tilanteeseen mutta en pidä avioliittoa oikeana tapana antaa sitä tukea avioliitto on ennen kaikkea aivan valtava oikeudellinen taloudellinen sopimus puolisoiden kesken tukea raskaana olevalle lapselle voidaan antaa muillakin tavoin ja sen tähden huolellisesti punniten laadin tämän lakialoitteeni siten että tuo avioliiton ikäraja vedettäisiin kahdeksaantoista vuoteen mikä muuten myös tässä ykn lapsen oikeuksien yleissopimuksessa on tuo täysi ikäisyyden

arvoisa puhemies tähän edustajan

sanomaan ajatukseen tästä jos lapsi tulee raskaaksi toteaisin kuitenkin että tuo on hyvin vanhanaikainen ajatus että että avioliitto toisi sitä turvaa ja tukea sekä eräällä lailla pelastaisi perheen kunnian sillä avioliitto voi jättää lapsen hyvin yksin avioliiton sijaan tulee varmistaa lapsen mahdollisuus päästä koulutukseen ja itsenäistymään ja saada tukea lapsen kasvatukseen

sitten puhujalistaan

arvoisa

oikeusjärjestykseemme sopimattomina ja lasten perusoikeuksia loukkaavina voimassa olevan avioliittolain mukaan avioliiton solmiminen edellyttää täysi ikäisyyttä täysi ikäisyyden vaatimuksesta voidaan kuitenkin poiketa oikeusministeriön luvalla luvalla mainitussa lainkohdassa ei aseteta mitään alaikärajaa poikkeusluvan myöntämiselle arvoisa rouva puhemies edustaja tuppuraisen aloite on hyvin ajankohtainen juuri nyt kun meille on tullut kymmeniä tuhansia maahanmuuttajia joiden kulttuureihin kuuluvat lapsivaimot tiistaina ympäri euroopan levisi uutinen hollannista siellä ihmetellään miten turvapaikkaa hakevien miesten alaikäisten lapsimorsianten kanssa pitäisi toimia lainaus iltalehdestä alankomaissa noin parikymmentä kolmetoista viiva viisitoista vuotiasta tyttöä on saanut luvan olla vastaanottokeskuksissa huomattavasti vanhempien kumppaniensa kanssa laissa olevan porsaanreiän takia syyriassa tytöt ovat niin sanottuja lapsimorsiamia alankomaissa yritetään nyt kiireellä saada turvapaikanhakijoita koskevaan perheenyhdistämislakiin muutosta

lapsiavioliitot rikkovat usein kansainvälisiä sopimuksia alankomaissa noussut kohu ja viranomaisia syytetään jopa pedofilian sallimisesta yksi esimerkki alankomaihin saapuneista lapsimorsiamista on neljätoista vuotias fatema alkasem viimeisillään raskaana oleva fatema katosi hollantilaisesta vastaanottokeskuksesta kaksi kuukautta sitten tyttöä tyttöä etsivä poliisi pelkää että sairaalahoitoa tarvitseva fatema on kuljetettu ulkomaille vasten tahtoaan tällä hetkellä teini ikäisten avioliitot tunnustetaan alankomaissa jos liitto on virallisesti rekisteröity pariskunnan kotimaassa lakia lakia halutaan muuttaa niin että oikeus perheenyhdistämiseen koskisi vain avioliittoja joissa molemmat osapuolet ovat kahdeksantoista vuotiaita arvoisa rouva puhemies edustaja tuppuraisen lakialoitteessa kerrotaan että lakiin on liitetty lapsen huoltajan kuulemisvelvoite joka ei kuitenkaan ole ole aukoton olen tästä aivan samaa mieltä huoltajan kuulemisvelvoitteella ei ole merkitystä jos ja kun huoltajalla on sellainen kanta että lapsen avioituminen avioituminen on hyväksyttävää joissakin kulttuureissa lasten avioliittoihin jopa kannustetaan meidän lainsäätäjien tulee varmistaa se ettei meillä löydy porsaanreikiä jotka voisivat sallia pedofilian millään poikkeusluvallakaan ei suomeen saa pesiytyä lapsiavioliiton kaltaisia äärimmäisen vastenmielisiä ilmiöitä tämä uhka on torjuttava päättäväisesti kiitos

arvoisa puhemies tässä vaiheessa sopii varmasti kiittää kollegoja tästä antoisasta keskustelusta tämä aloite on varmasti ajankohtainen tässä globalisoituvassa maailmassa meidän on vastattava tähän monikulttuurisuuden haasteeseen ja löydettävä sieltä ne oikeat toimet joilla tuetaan myös ihmisoikeuksia ja lasten oikeuksia ja oikeusvaltioita mutta ihan yleisimmiltäkin perusteiltaan suomi on oikeusvaltio ja meidän on näytettävä esimerkkiä ja niin kauan kuin meidän oma lainsäädäntömme mahdollistaa lapsiavioliitot lapsimorsiamet meillä ei ole moraalista oikeutta heristää muille maille sormea lapsiavioliittojen vuoksi meidän on näytettävä esimerkkiä ja oikeusvaltioperiaate ihmisoikeudet ja lasten oikeudet tätä meiltä edellyttävät kun tästä aloitteesta olen käynyt niin sanottua kansalaiskeskustelua niin varsin usein olen törmännyt tähän näkemykseen jota täällä muun muassa edustaja laukkanen toi esille että eikö kuitenkin pitäisi säilyttää mahdollisuus myöntää poikkeuslupa esimerkiksi seitsemäntoista vuotiaalle tai näin edespäin kun se ei ole enää alle tämän seksuaalisen kanssakäymisen suojaikärajan mutta tässä yhteydessä haluan muistuttaa että avioliitto on paitsi rakkausliitto kuten tuossa kollega kulmala kuiskasi taloudellinen ja oikeudellinen sopimus puolisoiden kesken ja yleinen oikeustoimikelpoisuus alkaa täysi ikäisyydestä joka on kahdeksantoista vuotta tämän vuoksi on perusteltua vetää se raja täysi ikäisyyteen raja on perusteltua vetää tuohon kahdeksaantoista vuoteen nyt tämä asia on istuvan hallituksen arvioitavana ja käsissä ja toivon että oikeusministeri jari lindström tarttuu tähän asiaan määrätietoisesti ja pontevasti ja tämä avioliittolaki saadaan tältä osin korjattua lainsäädäntöasiana tämän ei pitäisi kovinkaan monimutkainen olla mutta periaatteellisena asiana se on erittäin tärkeä ja

puhemies minä haluan myös antaa kiitoksen ja tuen edustaja tuppuraisen lakialoitteelle jäin miettimään sitä kuinka paljon me nyt sitten lähdemme lainsäädäntöämme tekemään maahanmuuttajien takia on rasistisen leiman saanut sanoa maassa maan tavalla mutta tässä itse asiassa halutaan muuttaa nimenomaan tätä vallitsevaa tapaa mietin tässä lähetekeskustelua kuunnellessani onko siinä sitten ero onko tuo tuo alaikäinen taustaltaan mistä tahansa siihen lopputulokseen että ei ole tuo suojaikäraja ajattelu mitä edustaja tuppurainen omassa päätöspuheenvuorossaan esille nosti on yksi ajattelu mutta niin kuin hänkin lopulta totesi tuo kahdeksantoista vuoden ikäraja on varmasti varsin perusteltu itse toivon että tämäkin lakialoite otetaan nyt eduskunnan valiokunnassa käsittelyyn ja se saa arvoisensa kohtelun ja käydään perusteellisesti läpi läpi ja ja pohditaan onko siellä joitain asioita joita pitää ottaa huomioon mutta isona kuvana näen kyllä niin että

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

mietintö pannaan pöydälle kahdeskymmeneskolmas kymmenettä kaksituhattaviisitoista pidettävään